ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on kyse eu direktiiviin perustuvasta rikoslaista johon tulee kaksi uutta pykälää kansanedustajan tekemästä eu varojen väärinkäytöstä erikoisen tästä asiasta tekee se että lakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan ei ole mahdollista että kansanedustaja missään tilanteessa voisi syyllistyä kyseisiin uusiin rikoksiin näin ollen tilanne jossa uuden rikoksen tunnusmerkistö täyttyisi ei voi toteutua perussuomalaiset eivät voi hyväksyä tällaista näytösluonteista lainsäädäntöä ja siksi me vastustammekin näiden kyseisten pykälien läpi viemistä näitä uusia pykäliä perusteltiin siten että eu direktiivin täytäntöönpano edellyttää niitä taustalla ovat ongelmat kansanedustajien hallinnoimien eun varojen väärinkäytöksien kanssa joissain itä euroopan maissa eduskunnan arvovalta heikkenee kun rikoslain säätämisestä tulee puhtaasti eu poliittista toimintaa ja uusia rikoslain kohtia säädetään näytösluonteisesti täysin vastoin juridista rationaalisuutta linjamme linjamme on että suomen rikoslakia ei tule antaa suoraan euroopan unionin päätösvaltaan kuten tässä tapauksessa tehtiin voi pitää varsin erikoisena että hallituksen esityksen myötä eu varojen väärinkäyttö ja sen törkeä tekomuoto säädettäisiin rikoslaissa omana pykälänään mutta kansallisten varojen vastaavaa ei muut puolueet toimivatkin tarkalleen kuten eu käskee vaikka käskyissä ei olisi mitään järkeä asia on varmasti ulkopuolisen silmin vaikeaselkoinen mutta perussuomalaiset ovat tässä oikeassa emme hyväksy suomen lakien säätämistä eusta käsin vain siksi että jossakin romaniassa on tarvetta tällaiselle lainsäädännölle me vastustamme ehdottomasti kansanedustajien korruptiota mutta tässä on nyt kyse siitä voiko suomen eduskunta laatia turhaa näytösluonteista lainsäädäntöä näin ollen tämä ei vastaa hyvän lainsäädännön vaatimuksia ja tulemme esittämään näiden kyseessä olevien pykälien pykälien hylkäämistä ja viemme asian äänestykseen

arvoisa puhemies on tietenkin tosi mielenkiintoista että perussuomalaiset eivät halua olla mukana taistelemassa euroopassa olevaa korruptiota vastaan mielestäni tuo on hyvin eriskummallinen asenne että me emme voi yhdessä olla mukana säätämässä sellaista lainsäädäntöä joka mahdollistaa että mahdollisesti eu maissa

vastaan voidaan käydä kunnon taistelua tämä ei ole ristiriidassa meidän oman lainsäädäntömme kanssa se on

ja siinä mielessä en oikein nyt näe että tässä erotetaan isot ja pienet asiat keskenään myöskin suomi häviää sillä että euroopassa korruptio kasvaa ja siinä mielessä tämä on mitä suurimmassa määrin myös suomalaisten intressissä taistella euroopassa esiintyvää korruptiota vastaan
arvoisa rouva puhemies tämä lainsäädäntö tehdään etupäässä eun tarpeisiin en nyt muista oliko edustaja tavio mukana esimerkiksi romaniassa kun lakivaliokunta teki sinne tutustumismatkan siellähän me kyllä saimme nähdä jopa karmeita esimerkkejä korruptiosta me haluamme tällä varmistaa että eu alueella tietyissä maissa lainsäädäntö on kohdallaan elikkä tällainen eu varojen tahallinen väärinkäyttö pystytään estämään se on todella meidän kaikkien etu siinä edustaja tavio on täysin oikeassa että tällä hetkellä suomen tasavallassa onneksi ei löydetä esimerkkiä siitä miten me kansanedustajat voisimme tämän lain rikkomiseen syyllistyä onneksi näin mutta tulevaisuuttahan me emme tiedä jos meille tulee tänne eu varoja joita saamme tietyllä tavalla käyttöömme ja joku niitä menee käyttämään väärin siis tässä tämä tahallisuus on nimenomaan korotettu ei ihan

kyllä meidän pitää tulevaisuuteenkin varautua tämä lainsäädäntö suomen tasavallassa ei ole kyllä keneltäkään pois ei siis keneltäkään on hyvä tämmöinen korruption talousrikollisuuden torjuntalainsäädäntö olla valmiina jos jotain todella ikävää tapahtuu mutta ennen kaikkea tämä on tärkeätä eu alueella niin että saamme tietyt valtiot kuriin ja järjestykseen eu varojen väärinkäytön suhteen se on meidän kaikkien etu myös meidän suomalaisten etu

arvoisa rouva puhemies ymmärrän edustaja tavion ajatuksenjuoksun tässä hänen esille nostamassaan asiassa mutta en kyllä ymmärrä sitä miksi tätä ei pitäisi nyt hyväksyä koska tämän keskeisin viesti on se että suomi haluaa olla tiukka sen suhteen miten eun rahoja käytetään minulla on on ollut mahdollisuus vierailla useaan kertaan euroopan petosyksikössä olafissa jossa käsitellään näitä eun sisällä tapahtuvia petoksia ja kun siellä profiloidaan sitä kuka on se mahdollinen petoksen tekijä eun sisällä ja näiden rahojen väärinkäytössä niin se se profiili valitettavasti viittaa korkea arvoisiin eun virkamiehiin ja parlamentaarikkoihin eli he ovat todennäköisin petoksien tekijä oman tietotaitonsa myötä ja sitten myös sen ovat alttiita korruptiolle pidän erittäin tärkeänä sitä että että tämä asia tänään hyväksytään ja tällä tavalla voidaan kiristää otteita esimerkiksi juuri kuten täällä edustaja tolvanen mainitsi kun kävimme romaniassa niin kävi ilmi että siellä on kaksikymmentä miljardia annettu eu tukea josta vain kuusi miljardia oli mennyt kohteeseensa

arvoisa puhemies tämä keskustelu nyt alkaa kuulostamaan varsin erikoiselta valiokunta on käynyt romaniassa katsomassa että romaniassa on korruptiota vaikka jokainen tietää että romaniassa on korruptiota ilman että käy siellä katsomassakaan sitä ja nyt sitten kun siellä romaniassa on korruptiota suomessa säädetään joku laki jolla nyt sitten vähennetään sitä romaniassa esiintyvää korruptiota en nyt oikein ymmärrä tätä ajatuksenjuoksua joka valiokunnalla ja hallituksella tässä esityksessään on ollut edustaja tolvanenhan puheenvuorossaan asiallisesti ottaen myönsi edustaja tavion puheenvuoron oikeaksi lainsäädäntö säädettäisiin varmuuden vuoksi ilman kansallista perustetta eihän tässä ole mitään järkeä lisäksi näihin huomioihin joita edustaja tavio puheenvuorossaan otti esille lisäisin sen korjatkaa nyt jos olen väärässä että itse ymmärrän tämän niin että nyt jos tämä laki hyväksyttäisiin niin eun varojen käytöstä säädettäisiin tiukemmin kuin kansallisten varojen käytöstä eli me olisimme tarkempia eun varojen suhteen kuin suomen kansan rahojen suhteen voiko tämä tulkinta olla oikea ja jos se on oikea niin miten voi olla

arvoisa puhemies on realiteetti että osassa eu maista on merkittäviä korruptio ongelmia niitä on romaniassa bulgariassa kreikassa ja todennäköisesti myös unkarissa myös mahdollisuus käydä siellä olafissa tapaamassa suomalaista pääjohtajaa ville itälää ja kyllä se viesti sieltä on hyvin selkeä että olaf tarvitsee toimintaansa enemmänkin tukea ja ja toimintamahdollisuuksia jotta se pystyy puuttumaan niihin eu varojen väärinkäytöksiin mitä eri maissa tapahtuu ja kyllä se nyt minun mielestäni on ilman muuta suomen intressissä koska me olemme vielä nettomaksajia kaiken lisäksi tässä eu toiminnassa

jotka menevät erityisesti näihin edellä mainittuihin maihin ja muutamiin muihin lähinnä uusiin jäsenmaihin

ovat kohdistuneet asiallisiin kohteisiin ja niihin kohteisiin mihin ne on tarkoitettu näen kyllä aika erikoisena jos me asetumme nyt poikkiteloin tällaisen asian eteenpäinviemisessä täällä joka varmasti on meidän intressien mukainen sen lisäksi on tietysti äärimmäisen tärkeätä koko euroopan unionista pyrkiä kitkemään korruptiota niin pitkälle kuin pystytään

yhteisten varojen käytössä on oltava erityisen huolellinen koski se sitten kansallisia tai sitten eu tason varoja lakivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja täällä jo hyvin tavallaan vastasivat tuohon edustaja tavion tavion kritiikkiin jolla nyt perussuomalaiset ovat taas palautuneet eu kriittiselle linjalle joka ei taas ollut tämän eu notifikaatioasian ollenkaan huolenaiheena

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkelä kyllä tässä nyt vahditaan omia rahojamme aivan niin kuin tässä edustaja satonen hyvin kuvasi itse asiassa olisin luullut että perussuomalaiset eu kriitikkoina joita muuten itsekin olen sanotaan se tässä ääneen että olen erittäin eu kriittinen tukevat tällaista lainsäädäntöä jossa nimenomaan vahditaan niitä rahoja joita suomi antaa sinne euhun sitten totean vielä että kyllä lainsäädäntö voi olla ennakoivaa se on yksi sen luonteista ikään kuin tulevaan vaaraan varautuminen annetaan tässä nyt sitten suomalaiselle ville itälälle oikein kunnon työvälineet

puhemies niinä vuosina kun olin euroopan parlamentin jäsen tuli suomalaisilta jonkun verran yhteydenottoja asioista joita he olivat esimerkiksi romaniassa matkaillessaan havainneet tällaisia pöyristyneitä yhteydenottoja joissa tivattiin sitä että eikö näille asioille pidä tehdä jotakin minusta on yllättävää että suomen eduskunnassa joku vastustaa toimenpiteitä joita voidaan eu maiden yhteistoimin myös suomessa tehdä korruption hillitsemiseksi kuten tässä jo edellä on monikin kollega todennut meidän varojammehan ne eun

arvoisa puhemies pääasiallinen kritiikkini kohdistui tähän koska rikosoikeudessa on ultima ratio kriminalisointiperiaate ja sen mukaan teon saa säätää rangaistavaksi vain jos kyseessä on viimeinen mahdollinen keino tässä tilanteessa on minusta aika selvää että tulisi katsoa sen direktiivin kansalliseksi täytäntöönpanoksi olevan riittävää se että kansanedustaja ei ylipäänsä saa hallinnoida eu varoja suomessa tätä ei tulisikaan suomessa myöskään tulevaisuudessa antaa kansanedustajien henkilökohtaisiin käsiin kuten edustaja tolvanen tuossa tuossa sanoi jos joku sellainen teoreettinen mahdollisuus tulisikin tulevaisuudessa niin sitten teoreettisesti tätä teoreettista eu lainsäädäntöä sovellettaisiin täällä suomessa itse en kannata kannata rikoslainsäädännön tekemistä näin eu lähtöisesti ja teoreettisesta lähtökohdasta sen sijaan korruptio itsessään on aihe josta eduskunnan tulisi varmasti keskustella paljon vakavammin myös näin vaalien alla koska suomella on usein maine täysin korruptoitumattomana korruptoitumattomana maana osittain myös sen mukaan miten kansainvälistä korruptiolistausta maista tehdään itse näkisin että tuo listaus on pitkälti turhan suotuisa suomelle eikä todellisuutta mikä suomessa on sillä suomalainen korruptio on enempi piilorikollisuutta joka ei vain tule esiin ja siinä on myös erittäin vaikeat näyttöongelmat koska kun kuntasektorilla päätetään kaavoituksista niin niistä asioista sovitaan usein suljettujen ovien takana kahden kesken ja siinä sitten yleensä raha jossain vaiheessa vaihtaa kyllä

omistajaa varmasti olisi hyvä vaalirahoitukseen sen takia tulisi kirjanpitovelvollisuutta ja näiden tositteiden julkisuutta ja enemmän myös puolueille koska minua häiritsee se kun ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksissa lukee että on saanut rahoitusta puolueelta mutta sitten ei oikein seurata lainkaan mistä se puoluerahoitus todellisuudessa tulee kun esimerkiksi keskusta on saanut attendolta vaalitukea ja ilmeisesti myös kokoomuksessa ehdokkaita ja puoluekin on saanut terveyssuurjäteiltä vaalitukea samoin kuin sitten tämä kokoomuksen niin sanottu pyöröovi ilmiö ja nyt viimeaikaisena viimeaikaisena ministeri bernerin siirtyminen ruotsalaispankkiin

joissa sitten on esitetty vaihtoehdoksi karenssiaikoja poliitikkojen siirtymisessä siirtymisessä töihin yksityissektorille nämä kaikki ovat nähdäkseni sellaisia korruptiokysymyksiä joihin suomessa pitäisi oikeasti tarttua eikä vain tehdä näytösluonteista lainsäädäntöä romanian ongelmien vuoksi

arvoisa puhemies edustaja tavio ei kuitenkaan ole ollut kovin kiinnostunut kun me olemme keskustelleet puolan oikeusvaltiotilanteesta myöskään silloin ymmärtääkseni ette ole ajatellut että suomen pitäisi siihen puuttua ja voi olla että tässä on vähän erilainen näkemys siitä

niin että myös järjestäytynyt rikollisuus korruptio oikeusvaltion rapautuminen eri eu maissa koskettavat meitä kaikkia loppujen lopuksi se tarkoittaa myöskin sitä että talouden on tosi vaikea toimia eri maissa koska ei voi luottaa että järjestelmät ovat sellaisia että ne kohtelevat meitä kaikkia yhdenvertaisesti sen takia on kovin tärkeää että me pyrimme myös antamaan eulle jos kritisoi euta niin jollei anna eulle yhdessä sopimiamme välineitä joilla voidaan taistella näitä ongelmia ja rikollisuutta vastaan sitten se kritiikki on aika tyhjää

arvoisa rouva puhemies aivan oikein euroopan petoksentorjuntavirastolla sen työllä pitää olla vaikuttavuutta ja sillä pitää olla myöskin välineitä toimia sen työn vaikuttavuus ei aina ole ollut paras mahdollinen puhemies kiinnitän myöskin siihen huomiota että edustaja tavion eu kriittisyys on kovin selektiivistä perussuomalaisille kyllä kelpaa eu kortti jos pitää sotea kaataa mutta sitten puolan tai unkarin tilanteessa ei nähdä mitään ongelmia sen sijaan levitetään

kyselytunnilla levittäneet ja äskenkin virheellistä tietoa muiden puolueiden toiminnasta en pidä sitä kovin kovin hyvänä arvoisa puhemies
arvoisa puhemies tähän eu notifikaatiokeskusteluun sanoisin sellaisen kommentin että kysymyshän siinä on siitä että jos suomi nyt toimisi siinä asiassa väärin niin siitähän voi koitua suomen kansalle satojen miljoonien lasku sitä laskua perussuomalaiset haluavat välttää tämän asian huomioimisella mistään muusta siinä ei ole kysymys nyt kun useampikin edustaja otti esille kysymyksen puolan ja unkarin oikeusvaltiotilanteesta verrattuna niin mielestäni niissä on semmoinen rakenteellinen ero että puolaa ja unkaria koskeva oikeusvaltiokeskustelu on luonteeltaan poliittista se että niitä valtioita syytetään oikeusvaltion ongelmista lähtee poliittisista lähtökohdista ideologisista lähtökohdista siitä että niiden maiden hallitukset toteuttavat politiikkaa jota euroopan valtaeliitti ei hyväksy ja sen takia niitä maita yritetään rangaista poliittisin perustein käynnistetyin oikeusvaltioprosessein

arvoisa puhemies täällä on nyt keskusteltu siitä ovatko perussuomalaiset eu kriittisiä vai mitä me oikeastaan olemme me olemme usein meidän ohjelmissamme ja me vastustamme sitä liittovaltiokehitystä joka on tietyillä tahoilla meneillään ja juuri sitä toimivallan siirtämistä muualle meillä on hyvin yksilökohtaiset olosuhteet täällä ja mikä sitten soveltuu tiettyihin ehkä korruptoituneisiin maihin ja mikä meille ovat kaksi eri asiaa täällä oli puhetta myös sote tässä on tosiaan kysymys siitä kuten edustaja mäkelä kertoi että jos tämä järjestelmä muutetaan ja todetaan myöhemmin eu oikeuden vastaiseksi niin meille koituu tästä tai voi koitua satojentuhansien eurojen menetykset ehkä suurin ongelma on se ettei ole enää enää järjestelmää mihin palata olen täällä salissa kertonut että perussuomalaisille kyllä sopii se johdonmukainen linja mikä hallituksella tuntuu nyt olevan että suhtaudutaan siihen ylimalkaisesti ja ajatellaan näin niin kuin täällä edustajatkin sanovat että ei kysytä eusta ei sitten kysytä mutta kun sieltä tulee se päätös että teidän järjestelmänne on eu oikeuden vastainen niin sanotaan että emme me tätä ollaan sitten johdonmukaisia loppuun asti siinä asennoitumisessa kyllä tämä meille sopii että me voisimme välillä kokeillakin niitä eu oikeuden rajoja mutta ilmeisesti kuitenkaan kukaan hallituspuolueista ei ainakaan tähän asti ole todennut että jos sieltä tulee meille kielteinen ratkaisu niin me emme noudattaisi sitä mutta jos jos otetaan yhdessä se riski että ei sitten noudateta sitä päätöstäkään niin mitä te tästä tuumaatte lähdetäänkö kokonaan sille linjalle kyllä olemme valmiita kokeilemaan sitä koska tuntuu että rakenteet eivät muutu jos niitä ei järisytä minusta on hyvä että edustaja tavio pohtii näitä asioita monilla eri tavoin ja minusta vaikutti erittäin järkevältä se että ei ylipäätään pitäisi edustajilla olla tällaisia varoja hallussaan se tuntui minusta aika hullulta että ylipäätään voi olla mutta hyvä että keskustellaan näistä ja meidän pitää keskustella

arvoisa puhemies sen verran vastaan edustaja biaudetlle puola kysymykseen ehkä jälkeeni puheenvuoron ottanut edustaja ala nissiläkin voi osaltaan vastata puolan ystävyysryhmän puheenjohtajana että tämä ongelma on siinä että euroopan unioni ja puola ei ole siis lainkaan verrannollinen nyt tähän käsillä olevaan romanian korruptio ongelmaan vaan puolan suhteen kysymys on siitä miten pitkälti ulkopuolinen valtio voi sanoa toisen valtion tilanteesta mistä siinä on kyse täällä eduskunnassa kun tätä asiaa käsiteltiin myös lakivaliokunnassa ei kuultu suinkaan puolan valtion edustajaa ja vähän vaikeaa lainsäädäntöä just sen takia koska aina pitäisi kuulla myös toista puolta kaikissa kysymyksissä sen pitäisi olla lainsäädännössä aivan kattava periaate nyt tässä on käynyt niin että eu on ikään kuin hoitanut sen puolan kuulemisen ja meillä täällä suomessa ei jälleen kerran ole meidän eu politiikassa mitään muuta roolia kuin tuo kumileimasimena toimiminen eun määräyksille nimittäin soitin jopa johtaville virkamiehille oikeusministeriöön ja kysyin kuinka yksityiskohtaisesti he tietävät tästä puolan asiasta ja kyllä se vastaus oli suurin piirtein se että heidän intressissään ei ole edes tutkia näitä koko puolan kysymyksiä koska ne tutkitaan eussa ja meille lähetetään sitten sieltä valmiit valmiit muutosvaihtoehdot joista me sitten päätämme sen eu myönteisen ja puolan korkeimmassa oikeudessa

henkilökohtaisen näkemykseni mukaan oli oikeusvaltio ongelmaa mutta se itse asiassa siellä korjattiin puolan toimesta siinä varmaan osansa oli nimenomaan tällä kansainvälisellä painostuksella joka mielestäni on ihan suotavaa jos eussa jonkun valtion oikeusjärjestelmässä on vakavia ongelmia niin tämä on oikea tapa toimia keskustelemalla ja kansainvälisen painostuksen kautta saada se asia oikaistua näin pitäisi pitäisi toivoa että toimitaan mutta sen sijaan eu haluaa toimia paljon väkevämmin asein se haluaa puuttua suoraan omalla voimallaan ja sitä rahoitusta säätelemällä ja sillä kiristämällä näitä demokraattisesti valittujen maiden hallituksia ja ja tämä on hyvin vakavaa että eu puuttuu tällä tavalla mielestäni itsenäisiksi tarkoitettujen kansakuntien sisäpolitiikkaan tässä on on usein nimittäin nähtävänä syyksi pitkälti se että puututaan juuri sellaisten maiden politiikkaan jotka ovat kansallismielisiä tai eu kriittisiä kuten

mutta esitän teille vain sen kysymyksen että kun tässä eu juridiikassa ollaan jommallakummalla puolella niin mitä jos käykin niin että esimerkiksi eurovaaleissa kansallismieliset ottavat murskavoiton eussa oletteko te silloin valmiita siihen että nämä kansallismieliset käyttävät tätä eu mekanismia hyväkseen ja puuttuvat suomen sisäpolitiikkaan

arvoisa puhemies totta kai suomi noudattaa yhteisesti sovittuja säännöksiä jotka viime kädessä muuten sitten ratkeavat eun tuomioistuimessa mutta kun meillä on asioita jotka ovat kansallisessa kompetenssissa niin silloin niitä pyritään hoitamaan kansallisesti ja jos sitten on epäselvyyttä ollaanko eu säädöksissä ongelmissa niin ensin suomen pitää tehdä oma esitys ja viedä se hyvin määrätietoisesti lävitse niin kuin esimerkiksi liikenneministeriössä on tehty kevytautot ja muut ja jopa tämä talviaika on hoidettu jos lähdetään siitä että kysytään etukäteen eun virkamiehiltä että onhan tässä ongelmia niin varmaan he löytävät ongelmia jo virkansa puolesta turvatakseen selustansa mutta tämä perussuomalaisten ja muiden tapa pyytää eulta lausunto semmoisissakin asioissa jotka ovat kansallisessa kompetenssissa jossa eu ei edes halua antaa lausuntoa niin kuin olemme kuulleet kyllä on varsinaista eu nöyristelyä mutta sitä jään vain ihmettelemään että kyllä kelpaa eu kortti niin kuin aikanaan neuvostoliitto kortti silloin kun se palvelee omia intressejä mutta kansalliset intressit tässä

arvoisa puheenjohtaja ihan tähän asiaan jota me käsittelemme tänään sehän ei ole tällainen ylikansallinen asia vaan kysymys on nimenomaan siitä että on yhteisesti eussa päätetty että kansallisesti halutaan valvoa myös niitä varoja jotka sitten eussa jaetaan eli eu maille yhteisesti sovittuja tarkoituksia varten siinä mielessä tietenkin yksi tapa saada aikaan se että joka maassa valvotaan näitä varoja ja puututaan ongelmiin on se että yhteisesti päätetään että kaikki samalla tavoin ryhtyvät toimenpiteisiin jos ongelmaa esiintyy on toki totta että olemme onnekkaita meidän valtiosääntöjärjestelmämme on sellainen että kansanedustajat eivät ohjaa rahoja alueille tai näin se on erittäin hyvä asia mutta tästä ei myöskään ole mitään haittaa ja on ensiarvoisen tärkeätä että me löydämme keinoja joilla myöskin esimerkiksi eri eu maiden sisällä ryhdytään oikeisiin toimenpiteisiin korruptiota vastaan tässä puolan tilanteessahan taas oli hyvin monenkeskinen

myöskin eu tuomioistuimeen kääntyä koska nimenomaan oikeusvaltion perusteita oltiin purkamassa siinä mielessä sehän on sellainen että se kuulostaa ehkä hyvin paljon myöskin käytännön kysymys koko eun toiminnalle ja eu alueen taloudelle mikään yritys ei voi investoida toiseen maahan jossa ei voi luottaa että tuomioistuin kohtelee sinua puolueettomasti

edustaja biaudet minusta romaniaa ei olisi pitänyt ikinä edes hyväksyä eu maaksi heidän ihmisoikeutensa ja eläintenpitonsa ovat sitä mallia että en ymmärrä miten se voi ylipäätään olla eu maa ehkä pitänyt keskustella enemmän siitä silloin edustaja ala nissilä sanoi että perussuomalaiset ovat puhuneet tästä eu notifioinnista joka on vaikea käsite siis siitä on kyllä puhunut yksimielisesti perustuslakivaliokunta ja me olemme tulkinneet asiaa itse olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja tätä huolta olemme esittäneet jo pitkän aikaa myös teidän puolueenne edustajat ovat olleet tässä yksimielisessä lausunnossa mukana eli se on perustuslakivaliokunta joka tähän on kiinnittänyt huomiota ja edellyttänyt varmuutta tähän tilanteeseen kannattaa tutustua siihen se on nyt ollut monessa mediassa esillä eli harmi että se on mennyt teiltä ilmeisesti ohi että se ei tosiaan ole perussuomalaisten esitys vaan perustuslakivaliokunta on antanut siitä yksimielisen

arvoisa rouva puhemies on äärimmäisen tärkeää että meillä pystytään valvomaan ihan samalla tavalla kuin omia varoja valvotaan myöskin sitten eu varojen käyttöä siinä mielessä voisi sanoa että kaiken tämmöisen läpinäkyvyyden lisäämisen ja hyvän hallintotavan edistämisen pitäisi ehdottomasti olla mitä kannatettavinta siinä mielessä jos ajatellaan tätä talouskriisiä mikä euroopassa on ollut voi sanoa että se lähinnä herätteli monia jäsenvaltioita ymmärtämään sen miten tärkeää on pitää joka ikisestä veroeurosta kiinni ja minkä takia on lähdetty esimerkiksi siihen että pystyttäisiin paremmin valvomaan sitä että veroja suuret yritykset ylipäätänsä maksavat jossakin maassa kaiken kaikkiaan tämmöistä transparenssia tämmöistä läpinäkyvyyden voi muuta kuin muuta kuin kannattaa ja viedä eteenpäin oikeastaan se asia mikä koko ajan on eu varojen käytössä häirinnyt on se että niitten vaikuttavuuden arviointia on pystytty liian vähän tekemään muistan omilta meppiajoiltani esimerkiksi että kun siellä tiettyihin kohteisiin vaikkapa juuri itä euroopan romanien elinolojen parantamiseen osoitettiin tiettyjä kohdennettuja rahasummia niin oli äärimmäisen vaikea saada selville oliko niitä rahoja ylipäätään käytetty siihen mihin niitä oli tarkoitettu

koskaan saamaan takaisin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

tällainen esitys on aina pohjimmiltaan periaatteellisesti oikein ja kannatettava että jos kerran valtiovallan toimin niitä suurpetoja suojellaan ja ne aiheuttavat vahinkoa niin niistä vahingoista silloin yhteiskunnan joka sitä suojelua harjoittaa ja lain voimalla siihen pakottaa on myös maksettava korvaukset tietysti täytyy huomioida että aivan kaikkea ei voida korvata rahalla kuten esimerkiksi sitä pelkoa joka tulee siitä kun koululaiset menevät kouluihin ja suurpetoja saattaa olla reittien varrella tai sitä jos lemmikkieläimille tulee kärsimystä ja kuolemaa suurpetojen kynsissä sitähän ei voi sinänsä rahalla korvata mutta kuitenkin jotain vastinetta voi saada tämä että valiokunta pitää tärkeänä että poliisilla on riittävät toimivaltuudet puuttua susien ihmisille aiheuttaman vaaran tai omaisuusvahingon estämiseen on tärkeä periaatteellinen linjaus mutta mielestäni sitä pitäisi myös laajentaa niin että tietynlainen itsepuolustusoikeus sallittaisiin näissä tilanteissa nykyistä helpommin ja pienemmällä todistustaakalla metsästäjän tai puolustautujan kannalta tämän tarpeen ehkä parhaiten todistavat nämä vihervasemmiston vastalauseet joita tähän esitykseen on jätetty jollain tavalla tämä susien puolustaminen tuntuu varsin merkilliseltä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yksitoista

nyt päätetään kannanotosta kertomusten johdosta

arvoisa puhemies tämä hallituksen vuosikertomusten käsittely on tärkeä osa eduskunnan valvontatyötä ja hallituksen työn valvontaa sille on myös vakiintuneet menettelytavat ja tässä työssä on mukana myös valtiontalouden tarkastusvirasto erilliskertomuksen muodossa tässä yhteydessä käydään lävitse myös se miten kulloinenkin hallitus on toteuttanut eduskunnan aiempia lausumia siis eduskunnan hallitusta sitovia kannanottoja niin tälläkin kertaa otan esille muutaman tässä työssä läpikäydyn asiakokonaisuuden ensinnäkin viime kaudella tarkastusvaliokunta teki perusteellisen työn senaatin kiinteistöomistusten hallinnan toimivuuden ja senaatin toimintaperiaatteiden osalta se johti myös eduskunnan kannanottoihin jotka ovat sitten ohjanneet myöhempien hallitusten toimintaa tältä osin voi sanoa että senaatti kiinteistöissä on tehty erittäin merkittävä toiminnan uudelleenjärjestely kuunneltu paremmin vuokralaisia ja pyritty selkiyttämään vuokrien määräytymisen perusteita niin valtion kokonaisetua palvelevalla tavalla kuin myös sitten ottamalla huomioon vuokralaisten toiminnan vaihtoehdot vaihtoehdot ja tarpeet tätä eduskunnan senaatti kannanoton toteutumista nykyinen tarkastusvaliokunta on myös käynyt lävitse ja toteaa hallituksen pitkälti toimineen sen linjauksen mukaisesti joka eduskunnassa asiasta on tehty erikseen sitten olemme joutuneet toteamaan että edelleenkin täällä on eräitä pulmia ne liittyvät varsinkin puolustusministeriön alaan siihen miten puolustushallinnon kiinteistöjä kohdellaan ja minkä periaatteiden periaatteiden mukaisesti senaatti näistä kiinteistöistä puolustusministeriölle

puolustusministeriölle laskut osoittaa tässä asiassa tuon kuulemisen perusteella voi sanoa että valiokunnassa oli paljon ymmärrystä puolustusministeriön näkökohdille on syytä katsoa että turvallisuustarpeet ohjaavat ratkaisuja ja että niiden laskut eivät tule kohtuuttomiksi tässähän epäillään että voisi ajan saatossa lähivuosina syntyä tilanne jossa jopa viidesosa puolustusministeriön menoista menisi kiinteistöjen hallintaan kun näille kiinteistöille ei kuitenkaan juurikaan ole vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia on katsottava yhteiskunnan kokonaisedun nimissä että nämä kiinteistötarpeet on syytä asiallisesti hoitaa niin että myös puolustusvoimilla on käytettävissään toimivia nykyaikaisia ja hyvin hoidettuja kiinteistöjä no sitten tässä kävi ilmi että on vähän myös erilaista tulkintaa

minkä mukaan senaatti voi myydä ulospäin toimintojaan kysymys on hankintalain asettamista rajoituksista tämä viiden prosentin ulosmyyntiraja on aika ahdas ja se on johtanut sitten vähän erilaisiin tulkintoihin joissa valtiovarainministeriön valtiovarainministeriön kanta myyntiin on ollut vähän vapaamuotoisempi kuin se mihin kantaan esimerkiksi tarkastusvirastossa on päädytty tämähän koskee tapauksia joissa valtio myy sataprosenttisesti omistamalleen yhtiölle senaatin palveluja nekin lasketaan tähän viiden prosentin ulosmyyntikiintiöön tältä osin tarkastusvaliokunta on päätynyt siihen että tämä valtiovarainministeriön kanta on valtion kokonaisedun mukainen eli kun on olemassa joka tapauksessa tiettyjä kiinteistöjä on perusteltua että valtiokonsernin sisällä niitä voidaan edelleen käyttää ja vuokrata toinen iso kokonaisuus tässäkin mietinnössä on seutukaupunkien tulevaisuus savonlinnan

lakkauttamista seurasi iso keskustelu ja siitä tarkastusvaliokunta on aikaisemmin ehdottanut eduskunnan kannanottoja jotka on tullut täällä hyväksyttyä niiden mukaisesti hallitus on tehnyt tällaisen seutukaupunkiselvityksen jossa on laveammalti käyty seutukaupunkien kehitysnäköaloja lävitse huolemme kohdistuu edelleenkin näihin voi sanoa taantuvien paikkakuntien seutukaupunkeihin jotka ovat suurissa ongelmissa ja joista yhtä aikaa on poistua niin valtiollista toimintaa kuin sitten myös yksityistä elinkeinoelämää aikaisemmin valiokunta on ottanut sen kannan että hallituksen tulisi selvittää yliopistolain muutostarvetta niin että yliopistolaissa yliopistoja kehotettaisiin kun sijaintipäätöksiä opetuksen järjestämisestä tehdään ottamaan myös huomioon nämä aluenäkökohdat eli aluekehityksen tarpeet tämä savonlinnan tapaushan on sillä tavalla voi sanoa surullinen että että samaan aikaan kun savonlinnassa kerrostaloja laajamittaisesti puretaan ehkä jopa lähemmäs kaksikymmentä kerrostaloa on purkutuomion kohteena niitä toisaalla sitten rakennetaan uudelleen ja pitkälti nämä selittyvät tällä tällä opettajakoulutuksen lakkauttamisella valiokunta pyysi erikseen opetusministeriltä selvityksen mihin toimenpiteisiin tämän kannanoton johdosta on ryhdytty onko selvitetty yliopistolain muutostarvetta ja vastaus oli että sitä ei todellisuudessa ole selvitetty niinpä valiokunta toistaa oman kantansa siitä että pitäisi esimerkkinä tämä yliopistolain muutosasia käydä lävitse jotta ei käy niin että valtion yksi käsi tekee jotain ihan muuta kuin mitä valtion muut kädet tekevät no sitten tässä on käyty laajasti lävitse kosteus ja homeongelmia ja näistäkin on olemassa erittäin perusteellinen edellisen tarkastusvaliokunnan mietintö viime kaudelta ja siihen liittyvät eduskunnan kannanotot tällä on tapahtunut mutta edelleenkin voi sanoa että riittämättömästi suhteessa tämän ongelman vakavuuteen hallitus on käynnistänyt terveet tilat hankkeen joka on käynnistynyt vaalikauden lopulla ja jonka tuloksia ei vielä ole käytettävissä näin voi sanoa että tämän vaalikauden osalta tässä terveet tilat ja kosteudenhallinta asiassa ei ole tapahtumassa merkittäviä etenemisiä valiokunta ehdottaa eduskunnalle tämän kosteusongelman ja ja rakentamisongelmien johdosta erillistä kannanottoa että näitä vastuukysymyksiä käytäisiin lävitse myös lainsäädäntöä muuttamalla näyttää ilmeiseltä että niin kauan kun ei ole vastuukysymyksissä tiukennettuja kantoja syntyy ilmiöitä joissa uusiakin rakennuksia joudutaan viiden vuoden sisään avaamaan kosteusongelmien takia tätä ei voi pitää hyväksyttävänä aikaisemmasta aikaisemmasta työstä tiedämme että tämä on iso taloudellinen asia

on arvioitu että kosteusongelmien vuosivaikutukset terveyteen ovat puolen miljardin noin viidensadan miljoonan euron luokkaa taloudellisesti merkittävä asia ja inhimillisinä kärsimyksinä vielä suurempi valiokunta ehdottaa että seuraava eduskunta saa selvityksen terveet tilat ja sitten lisäksi

uutta kannanottoa näiden vastuukysymysten selkiinnyttämiseksi sitten lopuksi yhteen erityisasiaan joka tämänkertaisessa työssä tuli erikseen esille se koskee ulkoministeriön tietoturvaa valiokunta kävi lävitse edustustojen tietoturvaratkaisuja ja joutui toteamaan että siellä on hämmästyttävän suuria puutteita ne tarkoittavat esimerkiksi sitä että lähetystöissä ei ole mahdollisuutta keskusteluihin neuvonpitoihin jotka olisivat kuuntelulta suojassa tai näin on vaan osassa lähetystöjä tietysti nykyaikana on vaikea kuvitella että näin on koska tiedetään että kuuntelua ja erilaista pyrkimystä sekä saada tietää että vaikuttaa meidän asioihimme ulkomailta laveasti esiintyy samaten on huomattavia puutteita tietosuojatussa yhteydenpidossa edustustojen ja ja pääkaupungin välillä tätäkään ei voi pitää enää hyväksyttävänä me tiedämme että ulkoministeriössä on ollut vakava tietovuoto useampi vuosi sitten ja olisi olettanut että se olisi johtanut kautta linjan parannuksiin valiokunnan kuulemisissa on kuitenkin käynyt ilmi että näitä määrärahoja ei ole preferoitu ministeriön sisäisessä päätöksenteossa vaikka osin kysymys on pienistä eräin osin jopa muutamien kymmenien tuhansien ja eräin osin satojentuhansien rahoista ja laajanakin ohjelmana puhutaan kuitenkin vain muutamasta miljoonasta valiokunta pitää tätä suomen turvallisuuden kannalta niin tärkeänä asiana että se esittää että eduskunta tekee tästä erillisen kannanoton tai lausuman joka tarkoittaisi sitä että tämän vuoden aikana tulee ryhtyä toimenpiteisiin näiden tietoturvaongelmien välittömäksi korjaamiseksi ja että tähän liittyen tulee vielä tämän vuoden lisäbudjettiin sisällyttää tarpeelliset määrärahat tämä siis edellyttää välittömiä välittömiä parannuksia valiokunnan mietintö on tarkastusvaliokunnan hyvää perinnettä noudattaen yksimielinen arvoisa

puhemies kiitos paljon tarkastusvaliokunnalle tästä mietinnöstä siinä tuli selväksi että on tiettyjä asioita jotka tuntuvat olevan olevan hyvinkin pitkäkestoisia ja ja siirtyvän yhdeltä eduskunnalta toiselle niin kuin on tämä senaatti kiinteistöt kysymys johon jo aiemmin on on kiinnitetty huomiota ja on hyvä että että se on edelleen ollut tarkastusvaliokunnan listalla tässä edustaja heinäluoma nosti esiin esimerkiksi tämän puolustusministeriön

seuraava eduskunta jatkaa tämän tämän asian esillä pitoa ja miettii löytyisikö siitä semmoista ratkaisua että esimerkiksi jonkunlaiset turvallisuuskiinteistöt voitaisiin erottaa omaksi kokonaisuudeksi ja ja valtion suoraan omistukseen se voisi olla

aivan kestämätön terveysriski ja ongelma näistä julkisista rakennuksista joissa on sisäilmaongelmia joutuvat monet meidän lapsista ja ja nuorista monet monet koululaiset kärsimään terveydenhoidon henkilökunta on yksi ryhmä joka joutuu näissä tiloissa toimimaan ja varuskunnat itse asiassa myös on on yksi missä on paljon sisäilmaongelmia on selvää että meidän pitäisi pystyä tähän puuttumaan niin ettei enää yhtään semmoista rakennusta tähän maahan rakennettaisi jossa näitä ongelmia

tässä myös nousi esille on äärimmäisen tärkeä toivon todella että siihen pystyttäisiin pikaisesti puuttumaan sillä onhan se kestämätöntä jos on niin että että meidän ulkoministeriön tilojen tietoturva ei ole kunnossa tämä on kyllä asia joka on on syytä korjata sitten vielä tämä seutukaupunkiasia joka tässä nostettiin esiin yliopistojen rahoituskriteereissä on tietysti se ongelma jos ajattelee savonlinnaa missä valmistuu nimenomaan lastentarhanopettajia ja opettajia missä valmistutaan selkeästi suoraan ammattiin jolloin se tutkimuksellinen työ ei ole niin merkittävässä roolissa että kun kriteeristössä sitä tutkimuksellista työtä kuitenkin paljon painotetaan niin se rahoitus on on väkisinkin erityyppinen

arvoisa rouva puhemies tarkastusvaliokunnassa jouduttiin käsittelemään tätä savonlinnan tapausta vähän laajemminkin tämä opettajakoulutuksen lopettaminen siellä on tietysti yliopistolain autonomian mukaan mahdollinen mutta välttämättä ei kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu tarkastusvaliokunnassa todettiin että näistä paristakymmenestä kerrostalosta ollaan purkamassa ainakin puolet koska niille ei ole markkinoita ja sen johdosta sitten tätä asiaa käsiteltiin myös senaatin tarkastuksen yhteydessä koska savonlinna kuitenkin tunnetaan merkittävänä kesäisen oopperajuhlan järjestäjänä ja pitkäaikaisena menestyksellisenä toimijana kuitenkin savonlinna on paikkakunta joka elää virkeästi kesällä siellä on paljon kesämökkiasutusta minkä johdosta kysyntääkin kesäaikana on mutta talvikausi on sitten toisenlaista olen pitkään pohtinut olavinlinna on kansallisesti merkittävä aikansa muinaisjäänne ikävä kyllä se on muinaisjäänne siellä kesäaikana voidaan järjestää oopperajuhlia aikanaan sitä ei saanut edes kattaa millään sadetta estävällä ratkaisulla nyt se on ollut varmaan parikymmentä vuotta sellainen että kate estää sateen sattuessa yleisöä kastumasta kuitenkin jos siitä kehitettäisiin edelleen ympärivuotinen kongressikeskus niin kun finlandia talon kapasiteetti on käytännössä täysi myös finlandia talon markkinointi voisi ottaa vastuun sen työstämisestä että sinne tulisi riittävästi kongresseja se olisi ympärivuotista toimintaa joka toisi myös sinne paikkakunnalle lisäyöpyjiä jolloin näitä rakennuksia joita nyt ollaan purkamassa voitaisiin käyttää majoitukseen niihin voitaisiin löytää myös ulkopuolisia sijoittajia tai niistä parhaimmillaan voitaisiin tehdä osuuspohjalla toimivia asuntoja jolloin sinne saataisiin ihmisiä käymään kesäaikana ja talviaikana riippuen siitä mitä siellä milloinkin on tämä ratkaisu joka nyt tehtiin on museoviraston kannalta ollut kaiketi vastenmielinen mutta yleisön kannalta tätä turvallisuutta ei ole kyllä välttämättä loppuun asti mietitty siellä syntyy häiriötilanne siellä on kaksituhattakaksisataa istumapaikkaa plus sitten henkilökuntaa jotka toteuttavat näytäntöä tai tukevat sitä useita satoja jolloin yhteen laskettu määrä pienellä alueella on noin kolmetuhatta ihmistä senaatin kuulemisen yhteydessä puhuttiin jonkin verran tästä turvallisuusriskistä asianosainen toimitusjohtaja totesi että aina kun hänen tuttavansa sinne menee niin hän toteaa heille että jos jotain hässäkkää siellä menkää ylöspäin älkää pyrkikö ulospäin ne käytävät jotka sieltä johtavat raikkaaseen ulkoilmaan ja saarelta pois ovat ahtaita mukulakivillä katettuja pääosin jolloin häiriötilanteessa siellä on erilaisia riskejä yllin kyllin tämä asia on myös museoviraston sormien alla ja päätösvallan alla mutta valtion kokonaisedun ja ja ennen kaikkea savonlinnan kokonaisedun kannalta tätä savonlinnan tilannetta tulisi tarkastella laajemmin kuin niin miten puretaan kymmenen rakennusta pitäisi pohtia miten savonlinna saadaan jälleen kasvu uralle ja myös suomen kannalta saataisiin yksi kansainvälisiä vientituloja tuottava kongressitila lisää on arvostettu paikka kansainvälisten kongressien toteuttajana ja suomalainen talvi ja järvimaisema joka savonlinnassa on parhaimmillaan on merkittävä kilpailutekijä mutta eniten pelkään sitä että jossain häiriötilanteessa kun paniikki ahtaassa tilassa syntyy jälki voi olla todella haitallista koko suomen maineelle tämän tapaiset tilanteet kyllä sitten ylittävät maailmanlaajuisesti uutiskynnyksen toki tässä on pohdittu sitä että tätä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa mutta luulen että tämä asia on syytä ottaa jollain lailla esille että tämä savonlinnan tilanne ei heikkenisi entisestään jos tämä ostovoima sieltä opettajankoulutuksen loppuessa pysyvästi alenee niin kyllä ne palveluntuottajat kaupat ja erilaiset yritykset ovat siellä sitten ahtaalla jotka kotitalouksille yksittäisille henkilöille yrittävät supistuvissa markkinoissa myydä kannattavasti liiketoimintaansa

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma ihan oikein viittasi viime vaalikauden työhön joka tehtiin senaatti kiinteistöjen osalta ja kiitos siitä että nyt tarkastusvaliokunta on tämän vaalikauden sitä työtä jatkanut ja olen aivan samaa mieltä siitä että vielä on ongelmia puolustusvoimat on yksi museot ovat toinen tutkimuslaitokset ovat kolmas

että yli puolet meni vuokriin se on täysin kohtuutonta nyt se tilanne on muuttunut sitä on saatu hoidettua mutta tätä pitää tarkkaan seurata ja hakea keinot joilla esimerkiksi puolustushallinnon kiinteistötarpeet voitaisiin jatkossa hoitaa koska nykyinen järjestelmä johtaa sitten siihen niin kuin täällä todettiinkin että viidesosa menee vuokriin se on täysin kohtuutonta siinä on nyt sitten hallitukselle ja seuraavan vaalikauden vaalikauden tarkastusvaliokunnalle tehtävää löytää tähän ratkaisu koska jos me jatkamme näin niin silloin tulee se tilanne että senaattia ei voida käyttää vaan täytyy hakea joku muu ratkaisu esimerkiksi just tutkimuslaitokset ja ja museot kun eivät ne voi kiinteistöistään lähteä ovat silloin vankina ne ovat siinä monopolin vankina jos sanotaan näin suoraan tämä oli viime vaalikaudella perusteellinen avaus ja siinä selvisi muun muassa se otan vain yhden esimerkin että jokioisten kunnassa silloisen maa ja elintarviketalouden se oli sen niminen silloin vuokrissa oli siis erittäin suuri gäppi perittiin pääkaupunkiseudun tasoisia vuokria tilanteessa jossa jokioisissa vuokrataso oli aivan toinen eli ei pystyttykään käymään niitä vuokraneuvotteluja sen paikkakunnan olemassa tason mukaisesti siellä maksettiin muistaakseni kuusikymmentä prosenttia ylivuokraa sen tutkimuslaitoksen tiloista

arvoisa rouva puhemies myös savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja ja savonlinnan oopperajuhlien valtuuskunnan varapuheenjohtajana on ilman muuta pidettävä puheenvuoro edustaja lehden puheenvuoron jälkeen on todella sääli ja todella valitettavaa että savonlinnasta okl siirtyi tuonne joensuuhun nythän on nähty hyvin näistä hakijatilastoista että joensuu ei todellakaan ole yhtä vetovoimainen kuin savonlinna ja joensuu olivat yhteensä jopa nämä hakijamäärät ovat romahtaneet täydellisesti ja itse asiassa koko itä suomi on tässä nyt haasteessa kuinka opettajia lastentarhanopettajia sitten saadaan itä suomeen jatkossa koska on vain yksi koulutuspaikka joensuussa

mutta jostain syystä yliopiston rehtori ja dekaani olivat sitä mieltä että kyllä joensuu on hyvin vetovoimainen verrattuna näihin kahteen vaihtoehtoon mutta tämä nyt on sitten johtanut siihen että tuolla savonlinnassa vuokrataloja joudutaan purkamaan se pyritään tekemään tietysti mahdollisimman hallitusti jotta meidän asuntomarkkinamme siellä jotenkin elpyisivät ja ja sitten sitten siellä olisi järkevästi tarjolla asuntoja eri tarpeisiin mitä tulee olavinlinnaan niin tällä hetkellähän siellä on on aivan aivan hyväksytty ja hyvä pelastussuunnitelma olemassa luontaisesti sillä tavalla oopperajuhlat voidaan järjestää turvallisesti siellä mikäli kattamiseen lähdettäisiin niin niin se se tulisi tehdä niin että savonlinnan oopperajuhlat saisivat sen jälkeen kyllä julkista rahoitusta aivan eri määrät kuin tällä hetkellä saavat eli tällä hetkellähän savonlinnan omarahoitusosuus on rahoituksesta kahdeksankymmentä prosenttia kun julkinen rahoitus on kaksikymmentä prosenttia mikäli valtio sitten lähtisi reilulla yli neljällä miljoonalla vuosittain rahoittamaan oopperajuhlia niin varmasti se myös oopperajuhlille sopisi että vähän pienennetään sitä paikkalukua katsomomäärää sitten pystytään pitämään kyllä oopperajuhlat kuitenkin korkealaatuisina

arvoisa puhemies siellä todella paikallinen pelastusviranomainen on myöntänyt tilapäisen luvan kahdelletuhannellekahdellesadalle katsojalle mutta se on tilapäinen lupa joka on myönnetty nyt ymmärtääkseni neljäkymmentä kertaa peräkkäin asiallisesti minun mielestäni tällaisessa tapauksessa on mietittävä minkälainen pysyvä riski syntyy kun tämä tilanne toistuu vuodesta toiseen ja voidaanko tilapäisellä luvalla katsoa että se turvallisuus on ratkaistu nyt laivaliikenne on siirtynyt vähän toisella tavalla jonka johdosta siltä saarelta voitaisiin tehdä myös toinen silta toiselle puolelle ja se parantaisi jonkin verran turvallisuutta puhumattakaan sitten siitä että sinne voitaisiin laittaa sprinklausjärjestelmä joka tulipalon mahdollisesti syttyessä estäisi sen leviämisen kyllä tässä turvallisuudessa kaikki jotka sen asian ovat katsoneet on on tehty sellaisia päätöksiä jotka eivät turvallisuuden kannalta ole riittäviä ymmärrän että museovirasto vastustaa omista periaatteistaan tämän linnan edelleen kehittämistä mutta kyllä suomen maassa erilaisia julkisia rakennuksia on kehitetty vuosisatojen tarpeen mukaan turun tuomiokirkosta sen näkee missä vaiheessa on siirrytty mihinkin materiaaliin ja niin se voitaisiin kyllä olavinlinnassakin tehdä valtio ilmeisesti on velvollinen huolehtimaan tämän tapaisesta asiasta ja siinä yhteydessä myös rahoittamaan oopperajuhlia niin että tilanne pysyy hallinnassa

muutama kommentti käytettyjen puheenvuorojen johdosta ensinnäkin täytyy kiittää keskusteluun osallistuneita tämä on ollut hyvin yksituumainen keskustelu ja antaa tietysti vahvan tuen sille mitä eduskunnan eri valiokunnissa ja tarkastusvaliokunnassa on vuosikertomuksen johdosta tehty sitten näihin muutamaan asiaan yhdyn edustaja lehden huoleen savonlinnan oopperajuhlien turvallisuustilanteesta se antaisi kyllä aiheen erilliseen läpikäyntiin ja ja toivon että tämä keskustelu tulee asianmukaisella viranomaistaholla niin savonlinnassa kuin täällä helsingissäkin kuulluksi sitten senaattiin vielä tässä on ollut pitkäaikainen eduskunnan sitoumus senaatti kiinteistöjen vuokrausjärjestelmän uusimisesta se on siis mennyt oikeaan suuntaan ja se on vuokralaisille parempi ja läpinäkyvämpi viime kaudellahan kävi ilmi että saattoi jopa sanoa että senaatin vuokria oli käytetty ylimääräisinä leikkauksina toimintamenoihin koska siinä oli alhaisempi kontrolli nyt tämä on kyetty pitkälti välttämään ja tyytyväisyys on selvästi kasvanut nämä eduskunnan viime kauden huomiot on tehty mutta työtä on edelleenkin palaan vielä tähän savonlinnan esimerkkiin seutukaupunkien osalta kyllä täytyy sanoa että ei ole kovin toivottavaa että kun eduskunnassa otetaan erilaisia kantoja niin sitten ministeriössä ei oikein korvaakaan lotkauteta tässä savonlinnan tapauksessahan kävi ilmi että periaatteessa varmaankin opettajakoulutuksen jatkumista savonlinnassa olisi voinut hoitaa tulosohjausjärjestelmän kautta ja se olisi ollut yksi vaihtoehto sitäkin vastaan voi kuitenkin protestoida mutta järkevämpi vaihtoehto olisi se että valtion konsernin osien vaikkapa yliopistojen jotka kuitenkin kuuluvat valtion isoon konserniin itsenäisinä julkisoikeudellisina yhteisöinä kyllä pitäisi vapaaehtoisesti katsoa yhteiskunnan kokonaisetua sen takia jään edelleenkin peräämään sitä että kyllä yliopistolain muutoksen valmistelu tarvittaisiin jotta yliopistot jotka ovat tosi isoja alueellisen kehityksen tekijöitä ottaisivat vapaaehtoisesti huomioon omassa työssään sen mitkä ovat aluevaikutukset että se on yksi näkökohta kun päätöksiä tehdään meillä on aika kehittynyt kulttuuri ja ohjausjärjestelmä mitä tulee valtioneuvoston esityksiin lakiesityksiin eduskunnalle pitää huomioida tosi monia näkökohtia alkaen yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa arvosta myös aluekehitykseen ja nyt kun yliopistoille on annettu lisääntyvää päätöksenteko oikeutta niin kyllä siinä semmoinen eduskunnan ja koko maan tahto täytyisi nähdä että se yliopistonkaan päätöksenteko tapahtua vain ahtaasta oman tulosriviajattelun yhtälöstä vaan laajempaa näkökulmaa tarvitaan olettaisin että itse yliopiston koko toiminta ajatus lähtee siitä että otetaan lavealti huomioon yhteiskunnallisia ilmiöitä

arvoisa rouva puhemies on helppo yhtyä edustaja heinäluoman näkemykseen yliopiston yhteiskunnallisesta roolista ja sen vaikutuksesta ympäristöönsä ja myös vastuusta siinä kohtaa

olen samaa mieltä siitä että yliopistolaki ei tässä tässä toiminut siinä että siihen voidaan turvautua okln siirron suhteen savonlinnasta olisi hyvä turvata se että eduskunta pystyisi vaikuttamaan nimenomaan näihin sijaintipaikkoihin koska koska me täällä eduskunnassa katsomme asiaa vähän eri näkökulmasta kuin tuolla yliopistoissa katsotaan eli meillä on kuitenkin kokonaisnäkemys suomen aluekehittämisestä täällä täällä hallussa ja kuten nyt on nähty niin kajaanin kuin savonlinnankin kohdalla se ei välttämättä kyllä yliopistoissa sillä tavalla ole vaikkakin yliopistolaissa ihan siellä siellä ensimmäisissä pykälissä lukee yliopistojen tehtävistä että yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tärkeimpiä tehtäviä yliopistolla täytyy sanoa että kun kun juuri savonlinnan kysymyksessä suunnilleen kaikki osapuolet olivat sitä mieltä että sitä ei tule siirtää mutta yliopisto oli eri mieltä ja silti he tähän siirtopäätökseen päätyivät niin voidaan kysyä tässä kohtaa mikä se yhteiskunnallinen vuorovaikutus silloin yliopistolla oli

muistan kun yliopistoja alettiin perustamaan ympäri maata tavoitteena oli nimenomaan tasapainottaa maan kehitystä aivan oikein että yliopisto tuo alueelle elinvoimaisuutta ja koulutuksen kautta saadaan aluetta kehitettyä eteenpäin joensuun yliopisto on yksi tällainen joka tehtiin juuri näillä argumenteilla ja nyt jos se yliopisto tutkii asiaa näin suppealta näkökannalta ja on tehnyt väärän päätöksen joita jokainen organisaatio tekee ja kun tässä asiassa ei ole vielä mitään peruuttamatonta vahinkoa tapahtunut niin kauan kuin ne asunnot ovat siellä pystyssä niin tekisi mieli todeta että se jolla on osaamista ja ymmärrystä ole pelkästään arvovallan perässä juokseva korjaa päätöksen ennen kuin vahinko on pysyvä tekisi mieli tutkia vielä se voitaisiinko opettajankoulutus palauttaa niin kauan kuin ne asunnot ovat pystyssä ja luokkatilat ynnä muut opetustilat ovat vielä saatavissa jolloin tämä kierre saataisiin tässä vaiheessa katkaistua

itselläni ei ollut mahdollista osallistua tähän keskusteluun aiemmin kun olin toisessa kokouksessa miettimässä sitran tulevaisuutta mutta puhemies kuulin kyllä tässä tässä tuon aiemman keskustelun loppuvaiheen missä edustaja lehti mielestäni käytti kyllä äsken ihan tärkeän puheenvuoron täällä on ollut varmasti valiokuntamme mietinnöstä esillä nyt tämä seutukunta asia ja tämähän on tullut esiin paitsi tässä niin myös aiemmin siinä asuntopoliittisessa mietinnössämme jossa puhuimme siitä kuinka pitäisi tasapainoisemmalla aluepolitiikalla huolehtia myös siitä että että ratkaisu jossain ei aiheuta jotain katastrofia tietyn politiikan lohkon osalta tässäkin esimerkiksi kävi hankalaksi koska se oli koko seudulle valtava menetys ja juuri samaan aikaan vaikkapa asuntopoliittinen katastrofi tämä on aika vakavasti otettava sanoma ja siksi on tärkeää että myös eduskunta on siihen useasti puuttunut mietinnössämme käsitellään myös muun muassa näitä kärkihankkeita ja niistä jonkin verran pohdintaa itse näkisin niin että monessa olla hyvä niinkin että enemmänkin pyrimme siihen että joku hyväksi havaittu toiminta olisi pysyvää eikä niin että sitten tulisi niitä tietynlaisia ongelmia että kun joku hyvä on saatu aikaan miten se pystytään vakinaistamaan itse nyt otin tämän puheeksi vain siksi että

toiminta voisi tulevaisuudessa jatkua niin se vaatii jatkossakin panostuksia ja lisärahaa ja meidän täytyisi kyetä sellaisiin käytänteisiin että että nämä hyvät asiat jäisivät muutenkin kuin vain hetkellisiksi puhemies uskoisin että täällä on saattanut olla keskustelua mielestäni aika vakavasta asiasta eli siitä että valiokuntahan teki havaintoja myös omiin kirjauksiinsa että olisi pian saatava kuntoon nämä tietoturvallisuusasiat tämän päivän yhteiskunta on sellainen että on aika hurja juttu jos jos kuitenkin selkeästi tiedämme että tietoturvassa on ongelmia esimerkiksi siellä ulkoministeriössä ja vähän hämmentää se miksi asialle ei ole jo tehty jotakin on hyvin tärkeätä ja oletankin että nyt kun tämä nousee keskusteluun ja kun suhteellisesti pienin panostuksin pienin resurssein asia olisi hoidettavissa

tästä koppi otetaan ja tämä asia pikaisesti korjataan meillähän on jatkuvasti eduskunnassa lisätalousarvioita ja muita joissa tarvittava resurssi voitaisiin turvata

isomman keskustelun tämänkin eduskunnan päätöksien jälkeen ja niin kuin täällä edustaja lehti viittasi joka päivä voidaan tehdä päätöksiä joissa palautetaan kehitystä järkevämpään suuntaan yhteiskunnan kokonaisintressin ja myös savonlinnalaisten kannalta puhun tästä senkin takia kun itse en satu olemaan etelä savosta valittu kansanedustaja että koen että on on syytä ottaa kantaa epäkohtaan joka ei koske omaa vaalipiiriä mutta joka koskee koko suomea ja sitä kautta myös sitten sitten oman vaalipiirin asukkaita

nämä vaikeudet jotka jo nyt ovat tiedossa eivät tule päättymään tähän tähän opettajankoulutusasiaan vaan me tiedämme että nyt sitten parhaillaan käydään keskustelua siitä mikä on sairaanhoitokoulutuksen tulevaisuus mitä sairaalapalveluja on saatavilla ja jos näitä sairaalapalveluja rajataan niin onko sen seurauksena se että hetken päästä loppuu terveydenhoitoalan koulutus tässä tapauksessa savonlinnassa ja ne ovat aika kovia iskuja sille seutukunnalle joka on joutunut jo ennestään ottamaan kovia iskuja vastaan ja kaikki nämä päätökset ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia ne eivät tule siis markkinavoimien pakosta joten kyllä tähän asiaan tarvitaan sekä henkistä heräämistä koko suomen kehityksestä välittämistä myös käytännön päätöksentekoa kun sanoin että eduskunnan aiemmista päätöksistä on huomioitu tämä seutukaupunkien kehitys kannanotto ja se johti selvitysmiehen asettamiseen niin kuin eduskunta edellytti niin sitten joudun sanomaan että se niukempi puoli on se mitä sen jälkeen on tapahtunut kun kun selvitysmies on jättänyt esityksensä eli näitä käytännön toimia on kovin vähän jotka tukisivat nimenomaan näiden vaikeuksissa olevien seutukaupunkien tulevaa pärjäämistä sitten meillä on vielä erikseen ne seutukaupungit joilla menee erittäin hyvin joissa on elinkeinoelämä laajentunut erityisesti länsirannikolla ja joissa viennin vetäessä on työpaikkoja joissa saattaa olla jopa työvoimapulaa niihinkin täytyy vastata mutta meillä on suuria ongelmia alueellisesti erityisesti itä suomen puolella ja ne ongelmat ovat olleet jo jonkin aikaa näköpiirissä joten todellisia toimia kaivattaisiin monella eri alueella kehityksen suunta voidaan kääntää sitten sanon lopuksi vielä tästä kosteusvaurioasiasta ensimmäinen tarkastusvaliokunta matti ahteen johdolla teki kaudella kaksituhattaseitsemän erittäin ison työn harmaan talouden torjumisessa ja teki pitkän toimenpidelistan yli kaksikymmentä toimenpidettä muistaakseni yhdeksäntoista niistä päätyi sitten vuoden kaksituhattayksitoista kataisen hallituksen ohjelmaan se oli tärkeä käänne harmaan talouden vastaisessa työssä nyt me tarvitsisimme tätä samaa käännettä vaikka vähän myöhässä niin kuitenkin kun seuraava hallitus aloittaa niin tästä mietinnöstä ja eduskunnan aikaisemmista rakentamiseen kosteuden hallintaan liittyvistä kannoista on iso joukko sellaisia jotka voitaisiin ottaa mukaan tulevan hallituksen ohjelmaan jos näin ei tehdä niin riski on että me menetämme vieläkin yhden vaalikauden kun nykyään näistä hallitusohjelmista on tullut niin vaalikausipainotteisia

että sitten mitään muuta ei oikein tehdä kuin se mikä

arvoisa puhemies en minäkään ole savonlinnasta kotoisin mutta mielelläni käyn siellä kävisin varmasti enemmän jos olisin oopperan lämminhenkinen kannattaja mutta maisemat ovat niin mukavat että kyllä jo pelkästään niidenkin takia nyt kun tämä tilanne on kehkeytynyt tällaiseksi niin veikkaan että täällä eduskunnassa sosiaali ja terveyspuolen hoitonormi hoidettavaa hoidettavaa kohtaan on nolla pilkku seitsemän tai enemmän se tarkoittaa käytännössä usean tuhannen alan ihmisen uudelleen kouluttamista tai sille alalle kouluttamista ylipäätään sen koulutuksen kesto on varmaan useita vuosia ennen kuin se määrä saadaan tämän normaalikoulutuksen lisäksi koulutettua jotta tämä nolla pilkku seitsemän toteutuisi silloin tekisi mieli sanoa että valtion kannalta olisi järkevää pohtia sitäkin vaihtoehtoa voisiko savonlinnaa käyttää hoitoalan koulutuksessa kun siellä kuitenkin on asuntoja ja koulutustiloja jotta ne eivät jäisi ihan tyhjän pantiksi ja purku

mitoitus tulisi lakiin ja se olisi nolla pilkku seitsemän se on tietenkin sanomattakin selvää että näin tulisi inhimillisyyden nimissä toimia toivoisin myös että todella kaikilta eduskuntapuolueilta löytyisi tähän tähän tahtoa tahtoa mielestäni tuo puheenvuoro minkä edustaja lehti käytti oli oikein hyvä en malttanut olla vielä pyytämättä yhtä puheenvuoroa kehuakseni juuri tarkastusvaliokunnan historiaa tässä kosteudenhallinta ja homeongelmassa nimittäin olen seurannut sitä myös läheltä ja ja tässä on vuosien systemaattinen työ mitä tarkastusvaliokunta on tämän eteen tehnyt kirjannut joitakin näistä kirjauksista on voitu viedä mutta kuten edustaja heinäluoma viittasi niin paljon on myös sellaista mikä ihan ehdottomasti tulee säilyttää myös tulevalle hallitukselle ja hallituskaudelle meidän tehtävälistallemme sillä jokainenhan ymmärtää minkälainen suuri inhimillinen tragedia on myös se jos joutuu kotona

sitä ei voi oikeastaan käsittää miten meillä tämän päivän suomessa voi vielä olla niin paljon homeongelmaisia tai sisäilmaongelmaisia kouluja kouluja tai tai päiväkoteja tai ylipäätään julkisia rakennuksia joskus tuntuu että tämän päivän osaamisemme pitäisi riittää siihen että kun sitten korjataan näitä ongelmia niin korjaamme hyvin mutta liian usein käy niin että korjaamme huonosti ja ongelmat sen kun pahennevat ja jatkuvat siksi tätä ongelmaa ei voi pitää pienenä tämä on erittäin iso iso asia ja ja mielestäni on erittäin tärkeää että arvovaltainen valiokunta kuten tarkastusvaliokunta systemaattisesti pitää myös tätä asiaa esillä muistan miten minulla oli aikanaan mahdollisuus toimia myös ministerinä joka koordinoi eri ministeriöiden home esityksiä silloinkin pidin hyvin tärkeänä että jatkuvasti pysyin kärryillä siitä mitä eri ministeriöissä mahdollisesti yritetään näiden kirjausten pohjalta tehdä mitä jo silloin oli tehty se on se on erittäin arvokasta mehän aiemmin siinä mielestäni aivan erinomaisessa historiallisessa eduskunnan yksimielisesti hyväksymässä asuntopoliittisessa ohjelmassa tuleville kausille määritimme myös että rakentamisen laadun tulee olla jatkossakin merkittävä tekijä se mikä sieltä nousi oli esimerkiksi tämä vastuu että vastuiden pitää olla selkeämpiä ja on oltava tiedostettavissa missä kohtaa virheitä on tapahtunut ja sitten sitten niillä ketkä ovat ikään kuin virheen tekijöitä on myös se vastuukysymys ja se että tämä tulee todennettua on erittäin tärkeää

ihan sen takia että välittyy tähänkin saliin myös toisenlaista kuvaa savonlinnasta meillähän on siellä erinomainen tilanne yksityisellä puolella siellä on paljon investointeja kymmenillä miljoonilla eurolla on on investoitu viime aikoina metsä woodin tehtaaseen upmn vaneritehtaisiin puutaito sahakuutio muun muassa ja eilen viimeksi julkistettiin tämmöinen

lisäksi meillä on siellä erittäin edistyksellinen kuitulaboratorio johon myös valtiolta on saatu saatu merkittävää panostusta ja luonnonvarakeskuksen strateginen keskus johon siihenkin on tällä kaudella satsattu kaksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa näkymät tavallaan täällä yksityisellä puolella ovat ovat erinomaiset mutta sitten juurikin tämä koulutustyhjiö joka tällä hetkellä siellä on xamkin hyvää koulutustarjontaa lukuun ottamatta on tietenkin selvä ja ja se tulisi korjata kun tuossa viime vuonna keväällä teimme täällä uuden varhaiskasvatuslain ja senkin johdosta tarvitsemme esimerkiksi varhaiskasvatusammattilaisia aivan uudenlaisen määrän lisää vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä niin se ei vain riitä riitä se määrä jota jota joensuussa tai jyväskylässä ja muualla muualla koulutetaan savonlinna voisi hyvin olla esimerkiksi se paikka jossa jossa näitä varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan näkisin kyllä mielelläni myös sen että vähintään siellä voisi olla sitten opettajien täydennyskoulutusta ja muuntokoulutusta siellä on edelleen erinomaista osaamista muun muassa tämän digioppimisen suhteen siellähän oli hyvin edistyksellinen normaalikoulu ja nämä opettajat ovat siellä edelleen eivät he minnekään sieltä meidän hienosta kauniista savonlinnastamme halunneet muuttaa toivon mukaan saamme lisää tämmöisiä koulutuspaikkoja sinne voidaan rakentaa uudelleen keskittymä en usko että kaupunki ainakaan sitä vastustaa

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma tuossa edellä otti todella tärkeän merkittävän asian esille nimittäin juurin tämän parlamentarismin idean ja sen että että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta eikä päinvastoin siksikin oli todella surullista nähdä että lisätalousarviossa tämä seitsemänkymmentäkolme miljoonaa täysin vastoin eduskunnan varsin tuoretta yksimielistä linjausta ja kannanottoa oli vedetty

näitä raideinvestointeja kuten sanottu näitä ei missään nimessä pidä pistää sillä tavalla vastakkain mutta siinä kyllä eduskunnan pitää olla olla oman arvon tunteva että jos olemme linjanneet täällä yksimielisesti tehdyn taikka merkittävän kannanoton sen puolesta että ihan oikeasti niitä aran rahoja tarvitaan siihen että ihmisille rakennetaan kohtuuhintaisempia koteja tehdään näitä homekorjauksia

kun tämän esityksen näin itse ajattelin ja rohkenin kyllä sanoa

että tuskinpa eduskunta edes välttämättä hyväksyy tätä koska itse tämän kokonaisuuden raidehankkeen kannalta ei millään tavalla ole olennaista otetaanko sieltä arasta se seitsemänkymmentäkolme miljoonaa vai ei mutta taas toisinpäin katsottuna se on hyvinkin olennaista jos nyt otamme uuden periaatteen että ensimmäistä kertaa historiassa tehdään ylimääräinen tuloutus aran rahastosta aivan eri tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu niin kylläpä on varmasti kun rahaakin niukalti on helppo sitten tehdä ja toimia vastaavalla tavalla ja siksi pidän tätä periaatteessa merkityksellisenä paitsi asian kannalta myös eduskunnan arvovallan kannalta se on hyvä todeta ja on hyvä että se tuli tässä puheeksi koska me puhumme nyt nimenomaan tarkastusvaliokunnan

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa rouva puhemies tasa arvovaltuutettu on luovuttanut ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle viime vuoden joulukuussa kertomuksessaan tasa arvovaltuutettu haluaa nostaa esiin useita tasa arvon edistämistä koskevia sekä kertomuksessa esitettyjä havaintoja ja niiden toimenpidesuosituksia perussuomalaiset katsovat että yhteiskunnallista keskustelua ja sananvapauden käyttöä ja siten demokratian toteutumista ei pidä kaventaa siten kuin tasa arvovaltuutetun kertomus antaa ymmärtää tällä voi olla seuraamuksia siten että kynnys poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiselle saattaa nousta liian liian korkeaksi ja jopa ylitsepääsemättömäksi niin sanotun vihapuhepelon takia tasa arvovaltuutetun kertomuksessa vihapuhetta vielä erikseen korostetaan yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana meillä on nyt jo monia ryhmittymiä jotka väittävät vihapuheeksi asioita he eivät itse kannata ja haluavat vaimentaa heille epämieluisan puheen vaikka poliittisista tarkoituksista samaten perussuomalaiset nostavat esiin huolen siitä että tasa arvovaltuutettu nostaa kertomuksessaan voimallisesti esiin sukupuolten moninaisuuden koululaitoksissamme suhtaudumme kriittisesti myös moniin ideologisiin kasvatuksen ja feminismin ajatuksiin joita nyt on päässyt pesiytymään koululaitoksiimme pidämme tärkeänä että myös tulevaisuudessa tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia perussuomalaiset haluavat kiinnittää huomiota myös siihen että myös jatkossa perhevapaiden valinnanvapaus tulee säilyä kannatamme perheen vastuuta ja vastuunkantoa haluamme tukea perheen omaa vastuunkantoa ja omia ratkaisuja ja siinä samalla ajatella mikä on suomelle hyväksi laajemmin kertomuksessa sukupuolten moninaisuus kytketään lisäksi lisäksi monikulttuurisuuteen tässä yhteydessä painotetaan työnantajan velvollisuutta ennaltaehkäistä syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kertomuksessa tuodaan nimenomaisesti esiin että työpaikoilla tulisi järjestää koulutusta monikulttuurisuudesta perussuomalaisten mielestä tämä rapauttaa niitä arvoja joita haluamme pitää yllä sekä lisäksi tämä voi johtaa työpaikoilla halpatyömarkkinoiden syntyyn perussuomalaiset katsovat että kertomuksessa olisi pitänyt olla erillinen osio miesten ja poikien tasa arvo ongelmista sekä niihin liittyvästä ongelmatiikasta nyt riittävässä määrin pidämme huolestuttavana yleensä sitä kehitystä jossa monessakin suhteessa miesten oikeuksia poljetaan nyky yhteiskunnassa jopa maahanmuuttajien kustannuksella niin sanotun positiivisen syrjinnän verukkeella perussuomalaiset haluavat kiinnittää huomiota kertomuksessa sanottuun translain muuttamiseen seuraavan vaalikauden aikana perussuomalaiset vastustavat translain muuttamista meidän mielestämme isä ei voi synnyttää voi synnyttää lopuksi tuomme tässä yhteydessä esille työelämän muotisuuntauksena olevan niin sanotun nimettömän työnhaun jota ollaan kokeiltu länsi euroopassa useassa paikassa ja jota ollaan tuomassa nyt voimakkaammin pääkaupunkiseudulle

arvoisa puhemies lopuksi siis tuomme tässä yhteydessä esille työelämän muotisuuntauksena olevan niin sanotun nimettömän työnhaun jota ollaan kokeiltu länsi euroopassa useassa paikassa ja jota ollaan tuomassa nyt voimakkaammin pääkaupunkiseudullekin perussuomalaiset eivät näe kyseisessä toiminnassa tarkoituksenmukaisuutta koska viime kädessä se ei auta juuri ketään ja pahimmassa tapauksessa vie kantaväestön työpaikkoja teenkin perussuomalaisten vastalauseen mukaisen kannanottoehdotuksen joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin kertomuksen perhevapaauudistusta translain asemaa ja säätämistä sukupuolten moninaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä vihapuhetta koskevien suositusten johdosta

edustaja lehdon tekemää esitystä ja tuen hänen esittämiään näkemyksiä yleisemminkin kuten jo lähetekeskustelussa tästä aiheesta totesin tämä tasa arvovaltuutetun kertomus on läpeensä poliittinen ja ideologinen siihen on hyvin taitavasti sisällytetty keskeiset vihervasemmistolaiset uskonkappaleet ja setan lupaukset ideologisviritteinen varhaiskasvatusasia sananvapauden rajoittaminen määrittelemättömän ja ja abstraktin vihapuheen käsitteen varjolla tasa arvovaltuutettu myös lähes suoraan sanoo esityksessään ettei häntä juuri kiinnosta miesten tasa arvo odotin mielenkiinnolla reagoiko valiokunta näihin epäkohtiin ja miten se niihin reagoi vastauksena on se että reagoi aivan samalla tavalla kuin yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen vastaavin ideologisuuksiin ja ongelmiin eli allekirjoittamalla ja purematta nielemällä kyseisen propagandan sellaisenaan omissa perusteluissaan toisin kuin yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa valiokunta sentään ei ole laittanut ponsitasolle hallituspuolueiden edustajien hyväksyttäväksi aivan näitä kaikkia asioita eli ponnet eivät suoraan riko hallitusohjelmaa kuten tässä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa aiemmin kävi mutta joka tapauksessa ne sieltä perusteluista löytyvät ja tämän vuoksi en näitä perusteluja missään tapauksessa voi allekirjoittaa ja ja todellakin kannatan edustaja lehdon tekemää esitystä

arvoisa puhemies ensinnäkin tasa arvovaltuutettu ansaitsee lämpimät kiitokset hyvin tehdystä työstä tasa arvoasiat ovat paljon laajempia kokonaisuuksia kuin mitä tässä kertomuksessa on tuotu esille mutta minusta on oikein viisas valinta se että tasa arvovaltuutettu valitsi tietyt aiheet tarkempaan käsittelyyn ja valittujen aihealueiden osalta hän on tehnyt perusteellista ja hyvää työtä haluan nostaa tasa arvovaltuutetun kertomuksesta neljä asiaa lyhyesti tässä puheenvuorossani esille ensinnäkin suurin osa tasa

tulevista syrjintäepäilyistä liittyy edelleenkin raskaus ja perhevapaasyrjintään käytännössä se ilmenee muun muassa määräaikaisten työsuhteiden keston rajoittamisena raskauden ja perhevapaiden vuoksi hankaluuksina työhön paluussa perhevapaiden jälkeen sekä asiattomina kysymyksinä työhaastatteluissa raskaussyrjintää esiintyy kaikilla toimialoilla perhevapaasyrjintä koskee myöskin miehiä jotta asiantila saadaan korjatuksi perhevapaauudistus on välttämätön toteuttaa pikaisella aikataululla sillä perhevapaiden ja vastuiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken on avainasemassa naisten ja miesten tasa arvoisen työmarkkina aseman parantamisessa

tulisi selvittää myös niin sanottujen alustojen kautta teetettävään työhön liittyvät mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet raskauteen ja vanhemmuuteen perustuvan syrjinnän torjumiseksi toinen tärkeä teema kertomuksessa on istanbulin sopimuksen toteuttaminen sopimuksen kahdeksas artikla edellyttää riittäviä rahoitus ja henkilöstöresursseja sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi suomessa ei ole osoitettu erillistä määrärahaa sopimuksen toimeenpanemiseksi vaan toimeenpanon rahoitus vahvistetaan ministeriöiden omassa määrärahasuunnitelmassa vuosittain sopimuksen toimeenpanoon on varattava riittävä rahoitus ja sopimuksen toteuttamista on myös seurattava ja siksi työelämä ja tasa arvovaliokunta esittää että eduskunnan tulee saada säännöllisesti tietoa istanbulin sopimuksen velvoitteiden kansallisen toimeenpanon etenemisestä ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta valiokunnan näkemyksen mukaan on syytä selvittää olisiko mahdollista nimetä riippumaton toimielin jonka tehtävänä olisi seurata ja arvioida toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi sekä antaa suosituksia toimenpiteiden kehittämiseksi ja väkivallan uhrien aseman ja oikeuksien parantamiseksi

tasa arvoasioista ja tasa arvolainsäädännöstä sekä tasa arvosuunnittelun valvontaa arvoisa puhemies ihan viimeiseksi haluan muistuttaa että oppilaitoksissa tehtävällä tasa arvotyöllä on suuri merkitys erilaisten stereotypioiden purkamisessa jotta tämä toteutuisi optimaalisella tavalla tasa arvoon liittyvät kysymykset tulee sisällyttää nykyistäkin vahvemmin opettajakoulutukseen ja myös opettajien täydennyskoulutukseen ja kuten työelämä ja tasa arvovaliokunta toteaa kannanotossaan käytännön tasa arvotyötä tulee kehittää kaikilla koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta lähtien siten että sukupuoli oppimis ja muista eroista johtuviin johtuviin koulu ja opiskelijatyön haasteisiin kaikilla koulutustasoilla löydetään ratkaisuja arvoisa puhemies lopuksi totean että työtä on tehty paljon tasa arvoasioissa mutta kyllä sitä on vielä paljon tekemättäkin kiitos

arvoisa rouva puhemies haluan yhtyä edustaja mäkisalo ropposen aloitukseen omassa puheenvuorossaan eli kiitoksiin ensinnäkin tasa arvovaltuutetun koko toimistolle ja nimenomaan tästä tästä ensimmäisestä koonnista että saadaan nyt lukea koko tämä selvitys se on todella arvokas ja nostaa esiin kaiken sen tiedon ja osaamisen mitä toimistolla on ja nostaa myöskin esiin tasa arvovaltuutetun tärkeyden ja merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa siinä että asiat nousevat keskusteluun asioista puhutaan syntyy muutosta on taho johon olla yhteydessä jolta saada tietoa jonka puoleen myöskin kääntyä silloin kun on kokenut epätasa arvoista kohtelua

tasa arvovaliokunnalle kaikissa näissä yksi merkittävä asia mikä peilautuu moninaisuus on nyt nostettu merkittävällä tavalla esiin kun puhutaan ihmisten yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta nostetaan esiin translain kokonaisuudistuksen merkitys ja puhutaan että uudistus tarvitaan välittömästi että se on olennainen osa ihmisen suojaa suhteessa omaan identiteettiin ja sukupuoleen ja tasa arvoon suomalaisessa yhteiskunnassa oli se sitten työelämässä tai sitten koulutuksen puolella itse ajattelen edustajana että tämä on merkittävä muutos ja ainakin itselleni näitä lausuntoja lukiessa tuli semmoinen olo että asiat menevät eteenpäin itse ajattelen että vielä noin viisi vuotta sitten tässä talossa hyvin paljon vähemmän uskallettiin puhua transsukupuolisuudesta transihmisistä tai translapsista heidän arjestaan ja elämästään ja oikeuksistaan oli monta huonetta ja tilannetta missä vaiettiin koska pelättiin sitä

ollut tietoa eikä ymmärrystä minusta tämä on ehdoton osoitus siitä että nyt me tiedämme nyt me ymmärrämme ja joka kerta kun näistä asioista puhutaan ihmisten arki ja elämä ja todellisuus ja identiteetti tulevat koko ajan näkyvämmiksi toki nyt seuraava tärkeä askel on se että kun muodostetaan seuraava hallitus mitkä tahansa puolueet tuohon hallitukseen menevätkään niin se olisi tiukasti sitoutunut tuohon translain kokonaisuudistukseen ja nimenomaan myös siihen osaan ja sen pohtimiseen mitä se tarkoittaa nimenomaan translasten ja nuorten näkökulmasta millä tavalla me myöskin heille turvallisen ja hyvän arjen missä kukaan heistä ei kokisi syrjintää tai kiusaamista vaan tulisi kohdatuksi sen oman identiteetin kautta tasa arvosuunnitelma on tärkeä elementti niin työelämässä kuin kaikilla koulutusasteilla perhevapaauudistus ja tärkeätä on myöskin nostaa esiin miehet ja pojat ja myöskin heidän asemansa yhteiskunnassa nostaa esiin poikana miehenä olemiseen mahdollisesti liittyviä erilaisia tabuja tai esteitä jotka myös estävät poikia ja miehiä olemasta näkyvä osa yhteiskuntaa toteuttamassa itseään itsellensä luontaisella tavalla

arvoisa rouva puhemies oikeastaan kahteen kohtaan haluaisin tässä tässä tasa arvovaltuutetun kertomuksessa puuttua tai nostaa niitä esiin toinen on tasa arvoinen palkkaus on tiedossa että nämä naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat edelleen kaventuneet hitaasti ja edelleen suomessa ero on noin kuusitoista prosenttia mutta sitten on huomioitava kyllä että ala ja tehtäväkohtaisessa vertailussa ollaan tultu lähelle toisiamme se ero on hyvin kapea nykyään tai jopa nolla tässä tärkeimpiä asioita ovat sen sijaan nämä alojen väliset erot jotka sitten juontuvat pitkälle tuonne historiaan kuusikymmentä viiva viisikymmentä luvulle ja siihen millä tavalla eri työmarkkinoiden voimakas ammatillinen eriytyminen on lähtenyt kehittymään ja ja toisaalta meidän naistenkin on siinä kohtaa katsottava peiliin mitkä ovat meidän meidän palkkatoiveemme ovatko ne yhtä kovat kuin miehillä vastaavat ja myös minkälaisia uratavoitteita meillä on vaikka suomi onkin naisten koulutuksen ja ja myös päättämisen suhteen hyvinkin tasa arvoinen maa ollaan ollaan pitkällä moneen muuhun maahan silti meillä on vielä matkaa aivan täydelliseen tasa arvoon ja ensi kaudella tehtävä perhevapaauudistus on kyllä yksi tie tähän tähän tasa arvoon sitten toinen asia ovat liikunta asiat myös siellä palkka palkintokysymykset ovat vielä vähän epätasa arvoisessa suhteessa mutta nostaisin esiin myös sen että liikunta alan johtotehtävissä naisia on edelleen hyvin vähän ja niihin kannustan kyllä kaikkia naisia pyrkimään me tarvitsemme monipuolisesti miehiä ja naisia myös liikunta alan johtotehtäviin haluaisin vielä nostaa naisen kuvan mediassa sen minkälainen se on tuolla liikunta liikunta urheilupuolella vieläkin nähdään sellaista hyvin perinteistä kuvastoa jossa nainen ehkä nähdään tämmöisenä kauniina liikkujana ja sitten mies on se voittaja tai tekijä tekijä kova urheilija siellä toivoisin että media media ottaisi sen vahvan roolinsa tässä kuvaston näyttämisessä ja ja ottaisi vastuuta myös siitä että se naisen kuva muuttuisi tuolla tuolla lehtien palstoilla ja muualla mediassa

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä nyt oleva tasa arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle on sellainen jossa työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintöön sisältyy perussuomalaisten vastalause siinä mielestäni esiin nostetaan kielteisyys muun muassa kouluissa tehtävää tasa arvotyötä kohtaan ja ylipäänsä kaikkien ihmisten ja erityisesti koulujen kyseessä ollen kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta kohtaan ja katson tarpeelliseksi kommentoida tätä hieman opetusmaailman koulujen näkökulmasta on nimittäin niin että uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa jotka otettiin käyttöön alkaen kaksituhattakuusitoista kaikissa kouluissamme vuosiluokilla yksi viiva kuusi ja ja perusopetuksen ylemmillä vuosiluokilla seitsemän viiva yhdeksän porrastetusti tähän kuluvaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä myös otetaan vahva tasa arvomyönteinen ja yhdenvertaisuutta tukeva näkökulma opetushallitus antoi nämä kansalliset opetussuunnitelman perusteet vuonna kaksituhattaneljätoista ja opetuksen järjestäjät eli kunnat ovat laatineet paikalliset opetussuunnitelmansa niiden pohjalta opetussuunnitelmien uudistuksella uudistuksella pyritään varmistamaan että suomalaisten lasten ja nuorten osaaminen ja taidot pysyvät tulevaisuudessakin hyvällä tasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna lisäksi perusteissa määritellään pedagogisia linjauksia joiden avulla koulut voivat kehittää toimintatapojaan niin että oppilaiden mielenkiinto ja motivaatio oppimiseen säilyy tuosta koulujen toimintatapojen uudistuksesta haluan muutaman asian ottaa esille kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty linjaukset koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi tavoitteena rakentaa toimintakulttuuria joka edistää oppimista osallisuutta hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet korostavat koulua oppivana yhteisönä joka luo edellytykset yhdessä oppimiseen ja pyrkimyksenä on jokaisen oppilaan hyvinvoinnin ja turvallisen arjen varmistaminen jokaisen oppilaan koulujen toimintakulttuurin kehittämistä myös osallisuuden ja demokraattisen toiminnan edistämisen tavoite kaikissa kouluissamme oppilaille annetaan mahdollisuuksia osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen osallisuudelle luodaan rakenteita ja tilaa koulun arjessa lisäksi arvoisa puhemies toimintakulttuurin kehittämistä valtakunnallisten opetussuunnitelmiemme mukaan ohjaavat yhdenvertaisuuden ja tasa arvon periaatteet tämä tarkoittaa että kouluyhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä yhdenvertainen kohtelu edellyttää osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista jokaiselle oppilaalle ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista ja tämän arvoisa puhemies haluan nostaa esille kun keskustelemme tasa arvovaltuutetun kertomuksesta johon on eriäviäkin kantoja esitetty

arvoisa rouva puhemies

sukupuolia ja ammattiryhmiä tasa arvo tulee ymmärtää hyvin laajasti kertomuksessa ei ole erillistä osiota miesten ja poikien kokemista tasa arvo ongelmista pidän tätä tätä kyllä hieman ikävänä asiana ja olisin toivonut että myös tämä olisi saanut arvoisensa kohtelun tässä raportissa se tulee varmaan nyt sitten myöhemmin uskon että siellä tasa arvovaltuutetun toimistossa herkällä korvalla kuunnellaan näitä puheenvuoroja ja ja näihin asioihin sitten myös paneudutaan näyttää tämän kertomuksen pohjalta siltä jo ihan jos katsoo työ ja tasa arvovaliokunnan asiantuntijakuulemista että valtaosa keskittyy naisten asemaan yhteiskunnassa tavalla tai toisella

jotta tasapuolisuus säilyy niin täytyy keskustella myös miesten

ja poikien näkökulmasta näistä asioista näin tänään haluan kiinnittää huomiota erääseen käsitteeseen jota tämä kertomus on täynnä ja se on seksuaalinen häirintä se tulee monessa muodossa monella eri tavalla täällä esiin nyt muutama ajatus siitä mitä on lapsen seksuaalinen häirintä ja kuka katsotaan lapseksi ainakin me kristillisdemokraateissa olemme saaneet valtaisasti yhteydenottoja kouluista koskien sitä että seksuaalikasvatuksessa on alettu puhua muunsukupuolisuudesta sukupuoli identiteetistä ja sitten siellä on ollut saatavana jo alle kaksitoista vuotiaille erilaista aineistoa jota ei aikaisemmin ole ollut saatavilla

ole kauaa siitä kun sain kuulla eräältä kansalaiselta että yksitoista vuotiaalle oli koulussa opetettu ehkäisyä ja kondomin asentamista paikalleen tämä herättää sen kysymyksen missä menee raja seksuaalisen häirinnän kohdalla kun meillä kuitenkin on yhteinen ymmärrys siitä että lapselle tulee taata kasvu ja kehitysrauha siis toistan tulee taata kasvu ja kehitysrauha hieman ihmettelen mikä on tämä uusi lähestymistapa että lapsi ei saisi olla lapsi aivan niin kauan kuin haluaa olla lapsi miksi hänen ajatusmaailmaansa tuodaan sellaista ajattelutapaa ja mallia joka on vanhemmallekin väestölle vaikea hahmottaa tai sanotaan vaikka ei täysi ikäiselle seitsemäntoista viiva kahdeksantoista vuotiaallekaan niin helppo hahmottaa aikaisemmin meillä oli sellainen ymmärrys että että lapsien seksuaalista heräämistä suojeltiin suojattiin ja ajateltiin että on tärkeää ymmärtää että lapselle kuuluu kasvu ja kehitysrauha eräs äiti otti yhteyttä hän kertoi tyttärestään tämäkin oli hyvin nuori alle kaksitoista vuotias oli tullut koulusta kotiin itkien äitinsä luo ja kysynyt että äiti mikä minä olen jos minä en en ole tyttö äiti kysyi että no mistäs sinulle tämmöisiä ajatuksia on tullut päähän opettaja oli koulussa sanonut uuden tasa arvo oppaan myötä että se ei ole niin varmaa kuka sinä olet tässä kun saa tällaisia yhteydenottoja niin nyt ilman minkäänlaista uskonnollista kiihkoa tai jotain muuta tähän liittyvää haluaisin että yhteiskunta keskustelisi enemmän siitä mitkä ovat nämä ikärajat kun tuodaan tällaista keskustelua meillä koulumaailmaan ymmärrän että tämän tasa arvo

se että tämä tasa arvo opas tehdään kaikkiin kouluihin ja että siellä sitten tuodaan tätä uutta gender ideologiaa näkyviin tietyllä tavalla ymmärrän että se on sinne sisään kirjoitettu mutta kyllä peräänkuuluttaisin vastuuta siitä kuinka nuorille tällaista opetusta tuodaan perspektiiviksi otan sen että kun meillä tällä hetkellä on käsittelyssä esimerkiksi seksuaalirikosten rangaistusten kiristäminen niin siellä lapsi määritellään alle kahdeksantoista vuotiaaksi siis puhutaan koko ajan alle kahdeksantoista vuotiaista sitten kun meillä

sanotussa rikosoikeudessa määritellään seksuaalista häirintää meillä puhutaan kolmetoista viiva viisitoista vuotiaista ja nyt kun pohditaan rangaistusasteikkoa niin erityisesti siellä puhutaan tällä hetkellä siitä keskiöön nousee nimenomaan se kuinka tämä teko on vaikuttanut lapsen seksuaaliseen kehitykseen

sekoitamme lasten päät siinä vaiheessa kun heille on vielä täysin avoin kirja heidän oma seksuaalisuutensa heidän oman ruumiinsa tunteminen heidän kehonsa analysointi he pohtivat erilaista omaa kehitystään ja sitten aikuiset tuovat siihen mukaan elementtejä joita aikuiset itsekään eivät aina pysty täysin hahmottamaan itselleen

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos tasa arvovaltuutetulle tästä hyvästä kertomuksesta johon on nostettu esiin näitä tasa arvo ongelmia joiden eteen meidän on syytä täällä yhdessä tehdä töitä tasa arvohan ei etene jollei aktiivisesti tehdä töitä ja toimenpiteitä sen edistämiseksi se ei ole mikään sellainen asia niin kuin me ehkä me menemme aina eteenpäin näin se ei ole vaan se todella vaatii määrätietoista tahtoa asioiden edistämiseksi ja esimerkiksi tällä hetkellä tasa arvo on ottanut takapakkia suomi on tippunut maailman talousfoorumin tasa arvoindeksissä neljänneksi ja on yksi harvoista eu maista joissa taloudellisen ja yhteiskunnallisen vallan tasa arvo on taantunut nyt viimeisen neljän vuoden aikana yhtä lailla euroopan tasa arvoindeksin mukaan suomi on ottanut

nyt tämän neljän vuoden aikana olemme menneet taaksepäin tässä on nyt puhuttu myös naisten ja miesten palkkaerosta palkkaerosta joka on on todellinen ongelma naisen euro on edelleen kahdeksankymmentäneljä senttiä ja maahanmuuttajanaisen on vain kuusikymmentä senttiä ja mistä se sitten johtuu se johtuu siitä että suomessa työmarkkinat ovat erittäin sukupuolittuneet ne ovat pohjoismaisittain verrattuna kaikkein sukupuolittuneimmat elikkä sellaisilla aloilla kuin vaikka hoiva alalla jossa on paljon naisia palkkataso on matala tätä hoivatyötä ei arvosteta tämä hoivatyö on tietysti tässä meillä eduskuntakeskustelussa muutenkin esillä esimerkiksi siinä miten vanhustenhoidossa varmistamme toisaalta sen että palkkataso on hyvä ja toisaalta sen että työn kuormittavuus ei ole kohtuuton niin kuin se nyt tuntuu olevan kun ihmisillä ei ole riittävästi aikaa tehdä työtään hyvin

on tämä valitettava häpeäpisteemme lähisuhdeväkivalta ja ja sukupuolittunut väkivalta missä meidän pitäisi ehdottomasti suomessa tehdä enemmän töitä toivon että näissä pääsemme eteenpäin ja tämä kertomus sisältää hyviä konkreettisia suosituksia siitä

arvoisa puhemies tämän keskustelun innoittamana halusin muutaman ajatuksen tulla tänne kertomaan tasa arvon edistämisessä on meillä vielä paljon tekemätöntä työtä koskien miesten ja naisten välistä tasa arvoa mutta myös laajemminkin yhteiskunnallista tasa arvoa suurin tuloeroja ja syrjäytymistä aiheuttava tasa arvo ongelma on työttömyys arjen työelämässä me tarvitsemme laadukkaita tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ja sanon tämän sen takia että lain edellyttämällä tavalla näitä ei kaikilla työpaikoilla ole niin kuin niitä pitäisi olla se on hyvä työväline edistää arjen tasa arvoa työn murroksesta ja sen vaikutuksista tasa arvoon yhteiskunnassa paljon puhutaan digitalisaation automatisaation tekoälyn robotisaation vaikutuksista niin että työmarkkinat polarisoituvat syntyy korkeamman osaamisen ja korkeamman tulotason ammatteja ja toisaalta syntyy matalamman palkkatason usein naisvaltaisia palveluammatteja joita ei voi kärrätä ulkomaille keskipalkkaisten ja keskituloisten osuus voi tämän muutoksen myötä työelämässä vähentyä ja tämä on tietysti haaste sen vuoksi että keskituloiset maksavat merkittävän osan meidän veroista ja sen vuoksi tämä voi repiä uudella tavalla palkkaeroja hajalle tässä mielessä haasteet ovat myös aika suuret

meillä suomessa on kahtia jakautuneet työmarkkinat meillä on erittäin vähän sellaisia aloja ja ammatteja missä on miehiä ja naisia yhtä paljon ja osin se tietysti liittyy siihen mistä täällä on puhuttu että meillä on aika iso julkinen sektori naisvaltaisia sektoreita mutta kyllä nämä syntyjuuret ovat tosi syvällä murtaaksemme näitä kahtia jakautuneita työmarkkinoita mutta jos sitten ajattelee positiivisesti niin digitalisaatio tekoäly uuden teknologian teknologian tuleminen työelämään synnyttävät paljon sellaisia töitä ja ammatteja joista me emme vielä tiedä ollenkaan mitä ne ovat täytyykö se olla luonnonlaki että nekin ammatit jakautuvat jyrkästi miesten ja naisten ammatteihin naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten miksi me emme voi tehdä isoa tasa arvomurrosta ja muutosta niin että nämä uudet ammatit olisivat miesten ja naisten välillä tasa arvoisempia tulevaisuudessa tai olisi jonkinasteinen mahdollisuus murtaa näitä kahtia jakautuneita työmarkkinoita jota tietysti tässä kaikki kaikki toivomme

arvoisa puhemies tässä on käytetty minusta monta hyvää puheenvuoroa edellä ja kiinnitetty oikeisiin asioihin huomiota kun puhutaan palkkatasa arvosta niin minusta edustaja mäkelän puheenvuorokin oli

ja muissakin puheenvuoroissa tuli esille että ehkä suurin syy on siellä se että meillä on liian paljon miesten ja naisten aloja ovat liian sukupuolittuneet nämä toimialat ja ammatit ja ja tämä ehkä selittää sen suurimman osan on pakko tunnustaa että kun me katsomme vaikkapa saman koulutustason eri ammatteja vaikkapa teollisuuden miesvaltaisia aloja niin samalla koulutustasolla palkkataso on selvästi parempi kuin vastaavalla koulutustasolla naisvaltaisilla aloilla tämä on historian tuote ja se ei hetkessä muutu mutta on varmasti ehkä suurin yksittäinen tekijä kun puhutaan sitten laajemmin tasa arvosta joka monesti monesti myös tulee esille puhuttaessa perhevapaista ja niitten jakaantumisesta niin on tärkeää että me pystyisimme muuttamaan työelämässä myös asenteita niin että ne rohkaisisivat sanon tässä ehkä suoraan että työnantajien asenteita siihen että miehet voisivat jäädä nykyistä helpommin perhevapaille ei ratkea kiintiöittämällä niitä tietyllä tavalla koska meillä on tällä hetkellä se tilanne että se pieni isän kiintiö jää käyttämättä valtaosalla kokonaan eli meillä käytetään vain hyvin pieni osa siitä ja sen takia se suurin kysymys on minusta asennekysymys kun puhutaan sitten perhevapaitten jakaantumisesta niin itse edustan sitä kantaa että tasa arvo ei välttämättä toteudu vaikka se näennäisesti toteutuu silloin jos ne tasan puoleksi jakaantuvat vaan se toteutuu silloin parhaiten kun ei sukupuolella sinänsä ole merkitystä kumpi jää sinne kotiin vaan voidaan näistä lähtökohdista vapaasti miettiä mikä se perheen oma tilanne on tiedän monta tilannetta että on esimerkiksi naisyrittäjä jonka on hirveän hankala panna lappua luukulle ja jäädä pitkäksi aikaa työstä pois ja silloin on on saatettu päätyä siihen että heille on hyvä että

itse edustankin sitä näkökulmaa että tasa arvo todella toteutuu parhaiten silloin kun molemmilla on yhtä isot kiintiöt ja sitten on on mahdollisimman suuri se osa joka pystytään perheen aitojen tilanteiden mukaan vapaasti valitsemaan tällöin ei ole merkitystä sillä kumpaa sukupuolta tämä henkilö on sama koskee myös näistä täällä esillä olleista asioista vaikkapa kotitöiden jakaantumista tärkeintä on se että perheessä eri perheenjäsenet ovat itse tyytyväisiä siihen jakoon mikä tapahtuu haluan lopuksi arvoisa puhemies ottaa vielä esille yhden asian joka liittyy päättäjien määrään naisten määrään päätöksenteossa tämä on hankalampi kysymys koska esimerkiksi kansanedustajaksi ja valtuutetuksi kansalaiset äänestävät vapaasti ja silloin ei pystytä välttämättä ohjaamaan kovinkaan helposti näitä

arvoisa puhemies pari kommenttia ensinnäkin edustaja laukkaselle haluaisin todeta että muistan ajan jolloin ajateltiin että on parempi ettei lapsille ja nuorille puhuta sukupuoliasioista ollenkaan mutta suomen käytännön kokemus on osoittanut että jos halutaan vähentää teiniraskauksia abortteja sukupuolitauteja ynnä

niin tämä on ihan tasan väärä linja kannattaa puhua avoimesti mutta pitää puhua lapsen ikäkauden mukaisella tavalla esimerkiksi varmaan nykyisin jokaisessa lastenkasvatusoppaassa annetaan neuvoja siitä mitä vastataan kun pikkulapsi rupeaa kyselemään että mistä mistä lapset tulevat aivan sama mielestäni koskee myöskin sitä millä tavalla minkäkin ikäisille puhutaan sukupuolen moninaisuudesta ei sinänsä ole mielestäni mahdotonta etteikö nyt jossain koulussa ole tehty tätä asiaa jotenkin kömpelösti sellaisella sellaisella tavalla että se on voinut lapsissa herättää huolta mutta on kuitenkin muistettava se perusasia että on lapsia ja nuoria jotka eivät koe mahtuvansa tällaiseen kaksijakoiseen tyttö poika malliin ja myös heidän hämmennystään tässä asiassa on ajateltava ja heidän kehitystään on tuettava

ja kouluopetusta on kehitettävä tämä asia huomioon ottaen no sitten edustaja mäkelälle kun hän heitti tämän ajatuksen miehen tunnista verrattuna naisen euroon tämä on hyvä havainnollistus onneksi olkoon siitä en tiedä onko se edustaja mäkelän keksimä vai jostain muualta mutta kiinnittää kuitenkin huomiota se että perussuomalaiset varsin usein vastustavat sellaisia asioita joilla ihmisten elinikää voitaisiin pidentää esimerkiksi ilmansaasterajojen tiukentamista

arvoisa rouva puhemies edustaja hassi erittäin hyvin ja mielestäni maltillisesti ja kunnioittavasti tätä aika vaikeaakin asiaa tässä lähestyi oikeastaan painopisteeni onkin juuri siinä miten tämä kasvu ja kehitysrauha turvataan ja se vaatii tietysti yksilöllistä havaintokykyä siellä siellä opettavassa päässä tietysti meillä rikoslaissa ollaan aika selkeitä siinä että rangaistusperuste on jo se että katsotaan että jokin teko on vaikeuttanut ja haavoittanut lapsen seksuaalista kehitystä ja pidin sitä tärkeänä löytönä itselleni ikään kuin laajentaakseni sitä kuinka hyvin me varmistamme sen että meidän lapsemme saavat kehittyä kukin oman oman kehityskaarensa ja kykynsä mukaan sitten tästä tästä naisten ja miesten välisestä palkkatasa arvosta totean sen että islantihan eteni tässä aika ripeästi ja sääti lain siitä että että nyt siellä on rangaistavaa jos maksetaan naiselle samasta työstä eri palkkaa kuin miehelle ja he näyttivät mallia koko euroopalle tässä kun luen tätä tasa arvovaltuutetun tekstiä ja valiokunnan tekstiäkin niin niin en voi kuin ihmetellä sitä ehkä edustaja ihalainen osaa avata tätä miksi ammattiyhdistysliikkeet kun ovat niin voimakkaita tässä maassa kuin ovat eivät pysäytä koko maata ja pakota koko yhteiskuntaa tuottamaan sellaista lainsäädäntöä että tämä asia tulisi hoidettua minä olen kuullut tästä keskusteluja oikeastaan niin kauan kuin olen elänyt ja ymmärtänyt tätä asiaa ja minusta tämä on meidän kyllä häpeätahra tällaista ei pitäisi olla ihmettelin sitä kun äitini oli yksinhuoltaja hänellä oli kolme kokoaikaista työtä sai tosi pientä palkkaa niistä sitten taloon tuli isäpuoli kun olin teini ja ja hän teki yhtä työtä ja sai yhdestä työstä enemmän palkkaa kuin äiti kolmesta kyllä se silloin jo hämmästytti mutten osannut sitä nyt ajatella niin analyyttisesti kuin tänä päivänä ja kyllä minä jos naisasialiike lähtee barrikadeille tulen ensimmäistä kylttiä kantamaan tässä asiassa

arvoisa puhemies kiitos tasa arvovaltuutetulle kertomuksesta ja valiokunnalle mietinnöstä palkkatasa arvon puute on todellakin työmarkkinoiden iso ongelma ja yksi suomalaisen tasa arvon iso häpeätahra tämä on sellainen asia mikä pitää ottaa vakavammin sekä ammattiyhdistysliikkeessä työelämäjärjestöissä sitten myös täällä poliittisten päättäjien keskuudessa sinänsä tässä ei ole mitään yhtä asiaa millä tämä ratkaistaan paljonhan lähtee tästä alojen sukupuolen mukaisesta eriytymisestä ja ja erilaisesta arvostuksesta joka heijastuu sitten palkkauksessa sen lisäksi että saataisiin lainsäädäntöedistystä esimerkiksi islannin mallin mukaan erityisen tärkeää olisi pystyä purkamaan alojen sukupuolittuneisuutta sukupuolittuneisuus lähtee oikeastaan jo sieltä lapsuudesta niistä malleista mitä saadaan niistä esikuvista mitä lapsille annetaan mitä lapset ajattelevat mikä on heille mahdollista mitkä ovat tytöille ja pojille sopivia ammatteja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus ja kouluopetus ovat tässä se ei tarkoita sitä että häivytetään sukupuoli ei vaan se tarkoittaa sitä että tuetaan lapsen omia vahvuuksia yksilökohtaisia kiinnostuksia minä luulen että jo sieltä lähtee myös tämä alojen segregaation ehkäisy lähisuhdeväkivalta ja seksuaalinen väkivalta ovat suomessa iso ongelma ja se on sukupuolittunut ongelma kun suurin osa uhreista on naisia uhrien tukipalvelut eivät ole vieläkään kunnossa käsittelyssä olevan lisäbudjetin avulla siihen saadaan vähän parannusta mutta senkin jälkeen erittäin paljon tarvitaan vielä lisää resursseja tukipalveluihin ja seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseen maahanmuuttajanaisten asema on semmoinen juttu joka vaatii erityishuomiota siinä voi taustalla olla moniperustaista syrjintää toisaalta sukupuolen ja toisaalta etnisyyden perusteella

se vaatii erityishuomiota esimerkiksi työmarkkinanäkökulmasta mutta myös kotouttaminen pitää räätälöidä tarpeita vastaavaksi ja ja tähän todella tarvitaan suomessa erityishuomiota sitten kun puhutaan miesten ja poikien tasa arvoon liittyvistä ongelmista niin kyllä minä olen erittäin huolissani tästä

hyvin paljon jälkeen naisia ja tämä on minun mielestäni iso yhteiskunnallinen ongelma toisaalta on myös vanhemmuuden epätasa arvo miesten asema vanhemmuudessa ja esimerkiksi erotilanteissa ja tässä kyllä oikein toteutettu perhevapaauudistus voisi vahvistaa isyyttä ja miesten asemaa perheessä samalla kun se voisi vahvistaa myös naisten työmarkkina asemaa
arvoisa puhemies nyt en täysin sataprosenttisesti pysty muistamaan onko tämä käsite miehen tunnista aivan omaa keksintöäni mutta näin tasa arvoasioiden merkeissä eräs asia kuitenkin on omaa keksintöäni eli olen kerran leikkisästi sanonut että sitten uskon jonkun henkilön aidosti kannattavan tasa arvoa kun hän esittää naisille kiintiöitä viemärisukeltajiksi ihan vakavastikin puhuttuna asia on niin että monet tällaiset raskaat ja likaiset työt ovat aloina hyvin miesvaltaisia ja ehkä pitäisi pitäisi miettiä miksi tähän on tultu ja miksi naiset eivät ole valmiita kantamaan vastuuta tällaisista raskaista ja vaativista ammateista mitä tulee palkkasyrjintään kyllä se tälläkin hetkellä ainakin oman käsitykseni mukaan suomessa on ei ole laillista laillista maksaa samasta työstä eri palkkaa esimerkiksi sukupuolen perusteella jos sanotaan että se on laillista niin itse itse ainakin olen siinä käsityksessä että se ei ole laillista edustaja hassille kommenttina tästä hieman oudoksuttavasta ajatuksesta että perussuomalaiset vastustaisivat asioita jotka nostaisivat elinikää se oli mielestäni varsin erikoinen puheenvuoro sinänsähän eliniänodote on suomessa ylipäänsä noussut koko ajan lääketieteen kehityksen myötä oli keskustelu siitä mikä on sukupuolten välinen eliniänodotteen eroavaisuus käsitykseni mukaan ilmansaaste vaikuttaa kyllä aivan samalla tavalla miehiin kuin naisiinkin jos puhutaan eliniänodotteesta ja jos oletettaisiin että liharuoka sinänsä alentaisi elinikää tai oletetaan että liikunta sitä nyt todennäköisesti sinänsä ja faktisestikin kasvattaa niin onko nyt suuria eroja mies ja naissukupuolen välillä näissä kyseisissä asioissa jotka selittäisivät tätä eliniänodotteen eroa sitten taas jos puhuttaisiin esimerkiksi päihteistä tai niihin liittyvistä elämäntavoista joissa voisi olla eroa sukupuolten välillä niin se se voisi tehdä tällaisen eliniänodotteen eroavaisuuden mutta eikö juuri tässä kohtaan pitäisi kysyä sitä miksi näin on mikä ajaisi miehiä aivan sukupuolena naisia käyttämään alkoholia ja mitä tälle asialle sitten pitäisi tehdä näitä olisin halunnut kuulla tässä kertomuksessa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljäkymmentä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

korostaa yksimielisen lausuman nyt tämän mukaan hallitus on toiminut ja on tuonut tämän esityksen ja tätä on käsitelty talousvaliokunnassa jolle ympäristövaliokunta on antanut lausunnon kun mietitään tämän esityksen sisältöä niin sitä ehkä kuvaa parhaiten tuon muutettavaksi esitetyn pykälän otsikko eli kolmaskymmenestoinen pykälä jossa otsikko sanoo että etuoikeusjärjestys tässä siis lähdetään tekemään pieni muutos lähinnä siihen missä vaiheessa malminetsintälupaan kaivoslupaan tai kullanhuuhdontalupaan saadaan etuoikeus hakijalle joka sitä lupaa hakee eli toimijoitten välisestä etuoikeudesta on nyt kysymys talousvaliokunta on kuullut tässä sen lisäksi että on saanut ympäristövaliokunnan lausunnon merkittävää määrää asiantuntijoita ja toteaa mietinnössään ehdotuksen vaikutuksista muun muassa seuraavaa talousvaliokunta painottaa että ehdotuksen tavoitteena on ensisijaisesti toteuttaa eduskunnan edellä viitattua lausumaa johon äsken viittasin ja siten mahdollistaa etuoikeuden syntyminen ennen täydellisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän sisältävän hakemuksen jättämistä ehdotuksen on arvioitu sujuvoittavan ja nopeuttavan lupaprosesseja ja keventävän toiminnanharjoittajan hallinnollista taakkaa hallituksen esityksessä ehdotuksella ei ole arvioitu olevan negatiivisia vaikutuksia malminetsinnän kaivostoiminnan tai kullanhuuhdonnan ympäristövaikutuksiin ehdotuksessa on kuitenkin arvioitu että ehdotus mahdollistaisi natura kaksituhatta arvioinnin ja selostuksen nykyistä joustavammalla aikataululla ja niiden toteuttamisen entistä laadukkaammin arvoisa puhemies tässä oikeastaan tämä keskeinen viesti mitä haluan tästä todeta eli pienillä muutoksilla ja ja aiheellisilla täsmennyksillä talousvaliokunta esittää tämän esityksen hyväksymistä ja on todella perehtynyt tähän vaikka tiedän kun tästä lähetekeskustelua käytiin että tämä herättää kovin paljon tunteita ja saattaa olla erilaisiakin käsityksiä siitä mistä tässä on kysymys niin niin tällaisen kuvan tästä talousvaliokunta laajan asiantuntijakuulemisen jälkeen kyllä

arvoisa puhemies hallituksen esitystä kaivoslain muuttamiseksi ei valmisteltu normaalien hyvien menettelytapojen mukaisesti ehdotuksen valmistellut työ ja ja elinkeinoministeriö ei pyytänyt asiasta lausuntoja ja lausuntoa ei pyydetty edes ympäristöministeriöstä vaikka tämä lakiesitys koskee natura lainsäädäntöä ja ympäristövaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lainsäädäntöä ja menettelytapoja tässä tarkastellaan hyvin suppeasti tätä kaivoslain muutosta vain kaivosyhtiöiden näkökulmasta ei ole juurikaan pohdittu asiaa ympäristön tai osallisuuden näkökulmasta eikä ole tehty vaikutusarviointeja asiallisella tavalla arvoisa puhemies esitystä on perusteltu sillä että yhtiö joka sijoittaa varoja tiettyyn alueeseen saa pitää etuoikeutensa malmivaroihin vaikka se ei ehtisikään määräaikaan mennessä valmistella malminetsintä kaivos ja kullanhuuhdontaluvan edellyttämiä natura arvioita ja ympäristövaikutusten arviointeja eli luodaan etuoikeus suhteessa kilpaileviin yhtiöihin hallituksen esityksen puutteellisen valmistelun vuoksi on jäänyt epäselväksi olisiko tämä tavoite etuoikeuden voitu saavuttaa toisella tavalla esimerkiksi siten että olisi voinut saada perustellusta syystä pidennyksen määräaikoihin joiden kuluessa malminetsintälupaa tai varsinaista kaivoslupaa on haettava tätä emme valitettavasti tiedä koska vaihtoehtoisia ei ole kuvattu

eli arvoisa puhemies jatkossa kaivoslupaa kaivoslupaa voi siis hakea ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi on tehty valmiiksi tämä on ongelma sillä ympäristövaikutusten arviointi on ensimmäinen vaihe jonka kautta alueen asukkaat saavat kaivoshankkeesta virallisesti tiedon ja voivat ottaa siihen kantaa lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin keskeinen piirre ja keskeinen tehtävä on hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen tarkastelu ennen lyödään lukkoon se varsinainen toteutumistapa ja arvioinnin tuleekin tapahtua ajankohtana jolloin nämä vaihtoehdot ovat vielä aidosti avoinna yvan ja natura selvitysten ja niistä annettujen lausuntojen tuloksia tulisi hyödyntää jo hankesuunnittelun aikana nyt tämän lakimuutoksen jälkeen kun lupahakemus jätetään on jo valittu yksi toteuttamisvaihtoehto ennen kuin vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia on vertailtu ja eri tahoja kuultu tämä on se tämän lakimuutoksen keskeinen ongelma eli keskeinen ongelma on se että tämä hallituksen esitetty lainmuutos uhkaa heikentää ympäristövaikutusten arvioinnin ohjausvaikutusta ja sen koko lain periaatteellista merkitystä ja sitä kautta tietenkin uhkana on että joissain tapauksissa tämä voi sitten heikentää ympäristönsuojelun tasoa ja paikallisten asukkaiden kuulemismahdollisuuksia sen takia tätä lakiesitystä ei tulisi hyväksyä vaan se tulisi hylätä aivan kuten edustaja lohi totesi tässä taustalla on eduskunnan aiemmin antama yksimielinen ponsi mutta siinä yhteydessä ei myöskään selvitetty näitä vaikutuksia eikä ehkä täysin ymmärretty tämän suhdetta yva menettelyn ohjausvaikutukseen ja sen heikkenemiseen ja sen lisäksi sen ponnen antamisen jälkeen näitä ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä lakeja on myös muutettu lausuma siis edellyttää hallitusta valmistelemaan lakimuutoksen mutta eduskunnan ei tätä tarvitse hyväksyä jos se ei näe sitä perustelluksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei näe perustelluksi hyväksyä tätä esitettyä lakimuutosta sen takia että tämä valmisteluprosessi on ollut ongelmallinen mutta myös sen takia

on ongelmallinen periaatteen tasolla ja heikentää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja ja on mahdollista että joissain tapauksissa sillä voi olla sitten negatiivisia ympäristö ja osallisuusvaikutuksia arvoisa puhemies todella tämä nyt käsittelyssä oleva kaivoslain muutos on erittäin suppea tämä koskee tämä koskee tätä rajattua kysymystä ja tätä on tietysti sellaisenaan käsiteltävä toki paljon on viime aikoina ollut keskustelua siitä että tarvittaisiin laajempi kaivoslain uudistus jolla vahvistettaisiin kaivosten ja kaivosyhtiöiden ympäristövastuuta ja varmistettaisiin yhteiskunnan verohyöty kaivostoiminnasta ja kansallisvarallisuutemme hyväksikäytöstä ja ja hyödyntämisestä siihenhän myös eduskunta ponnessaan käsitellessään ceta sopimusta hallitusta velvoitti mutta valitettavasti eduskunnan velvoittamalla tavalla tätä kaivoslain tarkastelua ja esitystä sen uudistamiseksi ei ole eduskuntaan tuotu kenties sitten seuraava hallitus sen tekee

arvoisa puhemies kuten edustaja sarkkinen tuossa edellä totesi eduskunta on hyväksynyt kaksi pontta kaivoslaista yksimielisesti joka on ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta hyväksytty ja jossa todetaan että kaivoslakia on uudistettava ennen kuin eun ja kanadan kauppasopimus eli ceta sopimus astuu voimaan työ ja elinkeinoministeriö on lähinnä viitannut kintaalla sen sijaan siihen ponteen jolla tätä esitystä on nyt perusteltu työ ja elinkeinoministeriö on suhtautunut sillä tavalla että että tästä esityksestä ei todellakaan ole pyydetty lausuntoja ei miltään taholta ei edes ympäristöministeriöltä vaikka se kuten tässä jo todettiin koskee mitä suurimmassa määrin myöskin natura ja ympäristövaikutusten arviointia ympäristövaliokunta on antanut tästä lakiesityksestä lausunnon joka on valiokunnan tällä vaalikaudella hyväksymistä lausunnoista ja mietinnöistä ylivoimaisesti kriittisin en tiedä onko ylipäätänsä tällä vuosituhannella ympäristövaliokunnassa hyväksytty yhtä kriittistä lausuntoa kuin tästä hallituksen esityksestä eli valiokunta toteaa ensinnäkin että tässä mennään eri suuntaan kuin uudistettaessa kaivoslakia vuonna kaksituhattayksitoista jolloin tavoitteena oli hakemusten laadun parantaminen ja se että hakemukset jätettäisiin mahdollisimman täydellisinä

ristiriitaiset toisaalta se varsinainen pointti miksi tämä lakiesitys on tehty on se että kaivosyhtiöllä joka on harjoittanut malminetsintää jollain alueella säilyisi kilpailijoihinsa nähden etuoikeus sen alueen käyttöön vaikka se ei ehtisi saada ympäristövaikutusarviota

nykyisen lain määräajassa valmiiksi mutta tätä asiaa ei varsinaisesti esityksen perusteluissa ole tarkasteltu vaan sen sijaan väitetään että tämä muka parantaisi ympäristövaikutusten arviointia ympäristövaliokunta toteaa että nämä perustelut ovat ristiriitaiset elleivät suorastaan virheelliset valiokunta toteaa myös että niiden perustelujen perusteella mitä hallituksen esityksessä esitetään on mahdotonta arvioida tämän esityksen tarpeellisuutta valiokunta toteaa myös sen minkä edustaja sarkkinen totesi edellä että ympäristövaikutusarvio on ensimmäinen virallinen asia jonka kautta kaivoshankkeesta tai kullanhuuhdontahankkeesta saavat tietää alueen asukkaat ja ympäristöjärjestöt ynnä muut vastaavat tahot ympäristövaikutusarvioinnin keskeinen ajatus on se että tarkastellaan vaihtoehtoja no

jos kaivoshakemus jätetään niin siinä vaiheessa on sitten yksi vaihtoehto jo valittu esimerkiksi siitä minne pannaan läjitysalueet ja mistäpäin kaivaminen suunnataan ynnä muuta kaikki nämä tällaiset ratkaisut mitä kaivosta suunniteltaessa on tehtävä eli on vaarana että ne valitaan kun vaihtoehtojen ympäristövaikutusten punninta on vielä kesken ympäristövaliokunta toteaa myös että tavallaan se varsinainen pihvi jonka perusteella tätä esitetään eli se että kaivosyhtiöllä joka on tehnyt tietyllä alueella töitä säilyisi kilpailijoihinsa nähden etuoikeus hyödyntää sitä aluetta voitaisiin kenties toteuttaa jollain muullakin tavalla mutta näitä vaihtoehtoja sen varsinaisen tavoitteen toteuttamiseen ei ole ei ole tarkasteltu kaiken kukkuraksi ympäristövaliokunta toteaa että lausuntokierroksen puuttumisen johdosta hallituksen esitys on myös jäänyt teknisesti viimeistelemättömäksi esitys sisältää runsaasti kirjoitusvirheitä viittaukset eduskunnan asiakirjoihin ovat teknisesti virheellisiä rinnakkaisteksti on virheellinen pykäliin sisältyy sekä teknisiä virheitä ja perustelut ovat sisäisesti ristiriitaiset esimerkiksi ehdotuksen kolmannenkymmenennenneljännen pykälän toisen momentin toisesta virkkeestä virkkeestä puuttuu verbi ympäristövaliokunta toteaa myös että kaivoslain uudistustarpeita pitäisi tarkastella laajemmin ja arvoisa puhemies ellei tämä ympäristövaliokunnan lausunnon referaatti sitä riitä perustelemaan miksi tämä hallituksen esitys tulisi hylätä niin edustaja sarkkisen puheenvuorossa ne loputkin perustelut sille tulivat jo esille

kyllä jättää siinä mielessä vähän pahan maun että tämä nyt ei ollut ihan sitä mitä odotettiin odotettiin enemmänkin suurta tiukennusta mutta nyt tuli pieni löysennys tähän kaivoslakiin ja sitten vielä lisänä nämä virheet lakiteknisessä ja kirjoitusasullisessa mielessä jotka ovat itsellenikin valitettavan tuttuja muun muassa liikenneministeriön valmisteluista näköjään niitä ilmenee muuallakin nostan mietinnöstä esiin erään seikan eli tässähän talousvaliokunta korostaa että tässä esitetty säätely koskee kaivoslain uudistamista ainoastaan eduskunnan edellä viitatun lausuman osalta mutta tässä sanotaan oteta arviointiin laajemmin kaivoslain uudistamistarpeita no kuitenkin oma käsitykseni siitä lausumasta joka ceta sopimuksen hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin on se että siinä olisi tarkasteltu laajemmin näitä muutostarpeita hallituksen ja ministeri lintilän tulkinnan mukaan näin ei olisi valiokunta toteaa nyt että tämmöinen tarkastelu kuitenkin olisi tarpeen ylipäänsä mutta sille ei olla kuitenkaan nyt tekemässä tässä yhtään mitään eli valiokunta ei kuitenkaan esitä lausumaa jossa velvoitettaisiin hallitusta tällainen valmistelu tekemään eli kyllä tämä minun mielestäni kuulostaa enemmänkin aiheen välttelyltä ja suoranaiselta farssilta kuin miltään muulta siksi tuenkin vastalauseen näkemystä että kaivoslakia olisi pitänyt tarkastella laajemmin ja tämä esitys tällaisenaan täytyy hylätä nyt on erikoista ja pelottavaa että kansallisomaisuutemme maaperän mineraaleissa ja ympäristömme ei ole paremmin suojattu kansainväliseltä voitontavoittelulta

arvoisa puhemies nyt käsitellään hallituksen esitystä ja talousvaliokunnan siihen antamaa mietintöä kaivoslain osittaisuudistuksesta ja on totta se mitä edustaja lohi sanoi siitä että eduskuntahan aikoinaan edellytti että tätä asiaa erikseen käsitellään ikään kuin kapseloidussa mittakaavassa se on sinänsä totta mutta kun talousvaliokunta sai ympäristövaliokunnan lausunnon tästä asian valmistelutavasta ja prosessista niin minullekin tuli vähän mieleen että tämä oli huonosti lainsäädännöllisessä mielessä valmisteltu ja vailla sitä että olisi pyydetty kaikilta tärkeiltä tahoilta lausuntoja paras tapahan olisi ollut palauttaa tämä uudelleen valmisteluun mutta aikataulut eduskunnan istuntokausi huomioon ottaen eivät tällaiseen menettelyyn antaneet mahdollisuuksia joten ne perustelut joita täällä on nyt esitelty siitä että tämä ei täytä hyvän lainsäädännön valmistelua ja ja ei ole pyydetty lausuntoja ovat jo yksinomaan hyvä syy todeta että tämä ei olisi nyt esittämiskelpoinen siinä muodossa kuin valiokunta on nyt sen tehnyt kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen itse en ajattele niin etteikö kaivostoiminnalla suomessa ole tulevaisuutta se on yksi elinkeinopolitiikan osa ja osa meidän elinkeinoklusteria totta kai kaivostoiminnalla pitää olla vahvat ympäristönsuojeluun liittyvät sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat mutta myös elinkeinopoliittinen näkökulma suomen on mahdollista myös kestävästi pystyä hyödyntämään esimerkiksi akkumetallien kasvavaan tarpeeseen ja jalostukseen liittyvää arvoketjua kaksi laitostahan suomeen on nyt nousemassa mutta euroopassa on erittäin vähän akkutehtaita ruotsiin ollaan ensimmäistä rakentamassa kahdeksankymmentä prosenttia akuista tulee aasiasta ja raaka aineet muualta joten siis tässä on myös liikenteen sähköistämisen kannalta ympäristöpolitiikan kannalta hyviä mahdollisuuksia ja suomessa sillä tavalla voidaan tulevaisuudessa nostaa haluan tämän nyt tuoda esille että kun nyt tätä esitystä ei ole järkevää meidänkään mielestämme viedä eteenpäin vaan se pitäisi hylätä niin suhtautumista vastuulliseen kaivostoimintaan jossa on tämmöinen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja alueellinenkin hyväksyttävyys me suomessa vastuullisella tavalla tarvitsemme kiinnitän huomiota myös siihen että tämän kanadan ja eun vapaakauppasopimuksen yhteydessähän toukokuussa kaksituhattakahdeksantoista todella edellytettiin että hallitus arvioi kaivoslain muutostarpeet ja niin kuin täällä on käynyt ilmi tätä esitystähän ei ole nyt tänne tuotu näin ollen myöskin meidän ryhmämme yhtyy siihen että tämä esitys olisi tässä muodossaan huonosta valmistelusta johtuen hylättävä ja yhtyy myös siihen ajatukseen että

aikataulusyistäkin mahdolliset muutokset esitykset tämmöiseen kaivoslain kokonaisarvioon ja uudistamiseen siirtyvät varmasti seuraavalle hallitukselle siihen liittyen haluaisin vain sanoa että totta kai kaikki itseänsä kunnioittavat puolueet jotka hallitukseen tähtäävät ovat miettineet mitä tässä pitäisi tehdä ja paljon keskustellaan kaivostoiminnan toimintaedellytyksistä kaivosverosta kaivosrahastosta maankäyttöön liittyvästä kaavoituksesta ja niin poispäin ja ne ovat varmaan kaikki teemoja joita tässä yhteydessä tullaan puntaroimaan vielä kiinnittäisin huomiota siihen että meillähän on kaivostoiminta energiaverotuksessa alennetussa verokannassa tämän hallituskauden aikana edellisellä hallituskaudella se oli yleisessä energiaverokannassa jos se olisi nyt yleisessä energiaverokannassa niin sen sen tuotto olisi valtiolle se menetys on nyt on noin kaksikymmentä miljoonaa euroa siis tämäkin vaihtoehto olisi varmaan semmoinen mitä pitäisi pohtia mutta molempia ei varmaan järkevää toteuttaa yhtä aikaa mutta tämä on arvoisa puhemies jo sitä pohdintaa mitä varmaan kaikki muutkin puolueet tekevät uuden kaivoslain kehittämiseksi

arvoisa rouva puhemies täytyy alkuun todeta että kun kävimme tästä kaivoslain kahden pykälän muutoksesta lähetekeskustelun viime vuoden loppupuolella ja muistan tuon keskustelun sisällön ja sen hallituksen esityksen esiin nostetut perustelut niin suorastaan hämmästyin lukiessani ympäristövaliokunnan lausuntoa jonka kaikki hallituspuolueiden edustajat ovat hyväksyneet sellaisenaan ote tuosta lausunnosta nimittäin kuuluu näin valiokunta pitää ehdotettua muutosta lähtökohtaisesti hyväksyttävänä lakiehdotusta on kuitenkin korjattava siten kuin edempänä esitetään ja sitten valiokunta katsoo että kun hallituksen esityksen tavoitteena on vain etuoikeusjärjestyksen turvaaminen ei ehdotettu sääntelytapa ole välttämättä paras mahdollinen etuoikeuden saamisen merkitystä ja tarvetta ei ole hallituksen esityksessä ylipäänsä käsitelty ja kun muistamme tuon lähetekeskustelun niin siellähän puhuimme aivan muista perusteluista kuin tästä etuoikeudesta ja niinpä valiokunnan lausunnossa lukeekin sen sijaan esityksessä on pyritty perustelemaan että muutoksen tarkoituksena on natura arvioinnilla ja yva menettelyllä tavoiteltujen suojelu ja muiden intressien yhteensovittamisnäkökohtien huomioiminen entistä paremmin ja laadukkaammin

koska samalla korostetaan sitä ettei esitys vaikuta mihinkään muuhun kuin etuoikeuden saamiseen näin tässä lausunnossa lukee ja tätä mieltä hallituspuolueiden edustajatkin ympäristövaliokunnassa ovat siis olleet ja niin olen kyllä minäkin arvoisa puhemies tästä hallituksen esityksestä ei ole mutta sentään valiokunnat ovat asiantuntijalausuntoja kuulleet kuntaliitto otti esiin tärkeän näkökulman jonka itsekin haluan tässä esiin ottaa kun kaivoslakia kaksituhattayksitoista viimeksi säädettiin lain keskeisenä tavoitteena oli kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytysten turvaaminen yhteiskunnallisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla kuten edustaja ihalainen äskeisessä puheenvuorossaan esiin otti tämä yhteiskunta tarvitsee kaivostoimintaa mutta näillä reunaehdoilla taloudellisesti ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla kaivostoiminnan tulee toteutua kaksituhattayksitoista tavoitteena oli myös turvata kuntien vaikutusmahdollisuudet varmistaa oikeusturvan toteutuminen sekä ottaa huomioon kansalaisvaikuttamista ja osallistumista koskevat vaatimukset no nyt on kuitenkin niin että paikallisyhteisön vaikuttamismahdollisuudet ovat nykylain puitteissakin osoittautuneet tai osoittautumassa kaivoslain systematiikassa heikoiksi muun muassa kuntien osalta tämän kaksituhattayksitoista säädetyn lain täytäntöönpanon aikana on esiintynyt ongelmia kuntien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisessa ja myös kansalaisvaikuttaminen ja osallistumista koskevat vaatimukset ovat saaneet kansalaisilta voimakasta kritiikkiä nyt tämän hallituksen käsiteltävänä olevan kahden pykälän muutosesityksen mukaan kaivoslupahakemusta jätettäessä ei jatkossa tarvitsisi liitteenä olla seuraavia asiakirjoja ja tietoja mikäli ne aiotaan myöhemmin sisällyttää ympäristövaikutusten arviointiselostukseen tai natura arviointiin seuraavia ei siis tarvitsisi olla alueen kiinteistötiedot virallisina koordinaatteina ja digitaalisessa muodossa oleva kartta johon on merkitty alueen sijainti ja rajat toimintojen sijoittumistiedot kaivoslupa alueella kaivoksen vaikutusalueen kiinteistötiedot selvitys luonnonsuojelulain erämaalain ja muinaismuistolain nojalla aluetta koskevista rajoituksista selvitys saamelaisten kotiseutualuetta ja erityistä poronhoitoaluetta koskevien erityisehtojen huomioonottamisesta suomen suomen talousvyöhykettä tai rajavyöhykettä koskevat erityisehdot selvitys siitä miten toiminnan lopettaminen ja jälkitoimenpiteet aiotaan toteuttaa arvoisa puhemies näitä tietoja siis jatkossa tämän hallituksen esityksen toteutuessa ei tarvitsisi sisällyttää kaivoslupahakemukseen

arvoisa puhemies ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osalta kuntaliitto talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa lausui hakemuksen laatimisen ja lupaviranomaiselle lupaviranomaiselle jättämisen jälkeen suoritettu arviointi ei mahdollista esimerkiksi sen arviointia tulisiko kaivos toteuttaa avolouhoksena vai tunnelina ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoitus on kuitenkin avoin ja ennakollinen vuorovaikutusmenettely jossa on aidosti avoinna mahdolliset vaihtoehdot kuten jo aiemmissa puheenvuoroissa kuulimme tässä on olennainen ero nykytilaan tuo ennakoitavuus ennakollisuus häipyisi talousvaliokunta kuuli myös kaivoslakiin ja kaivoskysymyksiin perehtynyttä ympäristöoikeuden professori ismo pölöstä joka totesi heti alkuunsa ykskantaan hallituksen esityksessä säännösmuutokset on esitelty lähinnä teknisinä muutoksina ja niiden ilmeiset haitalliset vaikutukset ovat jääneet käsittelemättä ehdotettu sääntely heikentäisi olennaisesti natura arvioinnin ja ympäristövaikutusten arvioinnin toimivuutta arvoisa puhemies itse jäin ihmettelemään sitä millä perusteella ja mihin perustuen hallituksen esityksessä todettiin että tällä ei mitään vaikutuksia ainakaan haitallisia vaikutuksia ympäristöasioihin olisikaan kun ei kerta yhtään lausuntoakaan

arvoisa puhemies ympäristövaikutusten kannalta hallituksen esityksen erot kahden eri lakiesityksen osalta voidaan kiteyttää seuraavasti tässä talossa käsittelyssä ollut yhden luukun lainsäädäntö lähtee siitä että hankkeesta vastaava laatii kaikissa tilanteissa ennen lupahakemuksen jättämistä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen jota voi siten hyödyntää hankesuunnittelun viimeistelyssä ja vaihtoehtojen valinnassa ympäristösuojelua edistävästi tässä hallituksen esityksessä kaivoslain kolmannenkymmenennentoisen ja kolmannenkymmenennenneljännen pykälän muutoksista tapahtuu juuri päinvastoin ehdotettu kaivoslain muutos poikkeaisi tästä lainsäädäntömallista ja mahdollistaisi lupahakemuksen jättämisen jo ennen arviointiselostuksen valmistumista tällöin ympäristövaikutukset eivät olisi kaikilta osin tiedossa tässä on aikamoinen ristiriita hallituksen kahden lakiesityksen välillä ja kannatan lämpimästi sitä että tämä lakiesitys kaivoslain kahden pykälän muutoksesta hylätään se on valmisteltu suorastaan ala arvoisella tavalla

puhemies tässä edellä on tullut hyvin esille niitä ongelmia mitä tässä esityksessä on niin tässä prosessissa miten tämä on tehty kun tämä on käsitelty vain ikään kuin teknisenä muutoksena jota jota se ei todellakaan ole eikä ole pyydetty lausuntoja kuin toisaalta sitten tässä sisällössä missä on on suuria ongelmia ja ristiriitaisuuksia liittyen esimerkiksi näihin hallituksen muihin muihin hankkeisiin kuten tähän yhden luukun periaatteeseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön ja se isoin ongelma tulee juuri siitä että ympäristövaikutusten arviointihan on työkalu jolla voidaan tehdä ja miettiä niitä valintoja miten hanke toteutetaan jotta ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutusten arvioinnissahan tehdään erilaisia

niistä valitaan ja lähdetään toteuttamaan niin että ympäristövaikutukset eivät eivät olisi kohtuuttoman suuret ja nyt jos tässä ajatellaan niin että tämä vaikutusarviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin kun on jo käytännössä tehty se valinta niin se menettää täysin merkityksensä

on myös siinä mielessä tärkeä että se tehdään jo siinä alkuvaiheessa niin että niin alueen asukkaat kuin muut osalliset pystyvät vaikuttamaan siihen ja pääsevät mukaan siihen prosessiin tämä kaikki nyt katoaa jos jos vaikutusarvioinnin voi tehdä vasta vasta jälkikäteen siinä siinä prosessin loppuvaiheessa toisekseen myös tästä natura arvioinnista myös hakijan näkökulmasta on on huono vaihtoehto se että natura arviointi tehdään vasta

hakija on ihan turhaan laittanut resursseja siihen jos vasta sitten selviää että että tässä ei voi edetä että natura lainsäädäntö estää koko hankkeen eteenpäinviemisen sikälikin on on eriskummallista tuoda nyt nämä kaksi kaksi pykälää tänne erikseen kun me tiedämme että me tarvitsemme kokonaisarvion kaivoslainsäädännöstä itse asiassa työ ja elinkeinoministeriö on asettanut nyt selvityshenkilön pekka vihervuoren tekemään

tulla jo viidestoista neljättä ja sitten lopullisen raportin viidestoista kesäkuuta elikkä silloin nämä kaikki asiat jos on tarpeen miettien sitä että tätä kaivosyhtiöiden etujärjestystäkin pitää jollain tavalla pohtia voidaan sitten tehdä siinä vaiheessa kun koko lainsäädäntöä mietitään mitä tarpeita siinä on me tiedämme että kaivokset puhuttavat nyt paljon suomalaisia siellä on paljon semmoisia kohtia jotka ihmiset kokevat epäoikeudenmukaisina ja siksi olisi fiksuinta tehdä ne mahdolliset muutokset sitten yhdellä kertaa pohtien sitä miten me varmistamme että kaivostoiminta on mahdollisimman ympäristöystävällistä ja vaikuttaa mahdollisimman vähän

arvoisa puhemies on tosi että

tätä hallituksen esitystähän ei ole edeltänyt erillinen lausuntokierros mutta rehellisyyden nimissä on todettava kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa totesin että tämä ihan samansisältöinen muutoshan sisältyi siihen aikaisempaan hallituksen esitykseen kymmenen kautta kaksituhattaseitsemäntoista ja nimenomaan siinä kokonaisuudessa nämäkin pykälät kävivät lausuntokierroksella kun niihin ei ei erityisesti kiinnitetty huomiota silloin ja ne täällä eduskuntakäsittelyssä poistettiin siitä esityksestä ja samalla hyväksyttiin yksimielisesti ponsi että ne on tuotava erikseen tänne niin minä en itse lähtisi kyllä hallitusta syyttämään siitä että se on tuonut nämä esitykset jos kerta on eduskunnan yksimielinen ponsi ja ne ovat käyneet erillisessä paketissa lausuntokierroksella ymmärrän että tästä voi olla eri mieltä ja kuulemiset ovat olleet kriittisiä mutta ehkä eduskunnassa ratkaista toisella lailla koska hallitushan on toiminut vain eduskunnan yksimielisen ponnen mukaisesti haluan kyllä todeta senkin että kun puhutaan kaivostoimintaa koskevasta lainsäädännöstä niin on täysin selvää että seuraavalla vaalikaudella ja hallitusohjelmassa on varmasti tarvetta kirjata tähän kirjauksia ja muutostarpeita mutta usein julkisessa keskustelussa ja kansalaistenkin kanssa osoitetaan ehkä väärin nimenomaan kaivoslakia koska jos itse kaivostoimintaa niin sen päälaiksi on itse asiassa muodostunut ympäristönsuojelulaki sen takia onkin tärkeää että kun mietitään tätä kaivostoimialaa koskevia lainsäädäntöuudistuksia niin ei pelkästään kaivoslakia tarkastella koska se on aika tuore ja siitä on vähän kokemuksia yksi kaivos joka ei vielä ole toiminnassa on luvitettu tämän nykyisen lain mukaan vaan katsotaan sitä kokonaisuutta täällä on nostettu esiin myös mahdollinen kaivosvero itsekin kannatan sitä mutta sen pitää kuitenkin tulla perusteellisen valmistelun jälkeen minusta edustaja ihalainen totesi erittäin hyvin että kun meillä oli tämä erillinen sähkövero kaivoksille se on nyt poistunut niin näitä ei päällekkäin kovin monta voi olla koska meidän on tärkeää pitää huoli siitäkin että silloin kun täytetään nämä täälläkin hyvin esiin tuodut ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät reunaehdot suomessa kannattaa harjoittaa kaivostoimintaa me tiedämme elektroniikkalaitteet joita me itse käytämme ja niihin tarvitaan muun muassa kobolttia kuusikymmentä prosenttia siitä louhitaan kongosta tällä hetkellä maailmassa ja on arvioitu että siitä kuudenkymmenen prosentin määrästä jopa kaksikymmentä prosenttia tulee tämmöisistä käsityökaivoksista joissa on epäinhimilliset olosuhteet on siis eettisesti oikein tukea suomalaista nimenomaan kestävää kaivostoimintaa ja sen takia ei ole viisasta panna erillistä sähköveroa sinne koska se taas hidastaa näitten kaivosten muuttumista yhä enemmän hiilineutraaleiksi vaan mieluummin pannaan järkevän kokoinen vero joka ohjataan sijaintikunnalle ja joka perustuu esimerkiksi malmista saatuun nettotuottoon siihen on olemassa oma tunnuslukukin kaivosalalla net smelter return ja se voisi olla järkevä pohja johon tämä ohjataan

arvoisa puhemies kun esitys oli joitakin vuosia sitten valmisteilla ja ministeriöiden välisissä keskusteluissa niin ympäristöministeriö kirjoitti siitä tyrmäävän kielteisen lausunnon minun on vaikea uskoa että työ ja elinkeinoministeriössä ei olisi tätä asiaa tiedetty kun tätä nyt käsillä olevaa lakiesitystä on valmisteltu voin myöskin kuvitella tietysti tämä on ihan silkkaa arvausta että silloin kun talousvaliokunta kirjoitti sen ponnen jolla tätä lakiesitystä on perusteltu valiokunnan tiedossa ei ehkä ollut ympäristöministeriön kirjoittama kielteinen lausunto lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota asiaan jonka toin viime viikolla täysistuntokeskustelussa esille kun käsittelimme niin sanottua yhden luukun lupamenettelypakettia ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta siinä hallituksen esityksessä joka on valmisteltu laajasti yhteistyössä erinäköisten sidosryhmien kanssa ja josta ei mitään suurempaa erimielisyyttä vallitse on mahdollista yhdistää ympäristövaikutusarvio ja ja sitten se varsinainen lupaprosessi sellaisissa sellaisissa tapauksissa jolloin ympäristövaikutusarvioinnin vaihtoehtotarkastelu ei ole varteenotettava eli tapauksissa joissa käytännössä on vain yksi vaihtoehto esimerkiksi kun haetaan jatkolupaa jollekin toiminnalle joka on jo olemassa

mutta sen sijaan tämä hallituksen esitys lähtee siitä että sellaisissakin tapauksissa joissa toiminnalle on useita eri vaihtoehtoja ja yvan tarkoitus on muun muassa selvittää näiden eri vaihtojen ympäristövaikutukset jotta voidaan sitten valita se fiksuin lupahakemus voidaan jättää mikä tarkoittaa sitä että yksi toimintavaihtoehto on jo valittu ennen kuin tämä ympäristövaikutusarviointiin keskeisesti liittyvä vaihtoehtotarkastelu on on tehty haluaisin vielä korostaa sitä että sinänsä ympäristövaliokunnassakaan kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi sitä etteikö olisi perusteltua että kaivosyhtiö voi jollain menettelyllä säilyttää etuoikeuden jonkun alueen hyödyntämiseen vaikka ei ehtisi saada yvaa valmiiksi sen lupahakemuksen määräaikaan mennessä mutta olisiko muita tapoja esimerkiksi se että perustellusta syystä voisi saada määräaikaan pidennyksen silloin ympäristöriskit tällaisilla menettelyillä olisivat pienemmät

arvoisa rouva puhemies ei tarkkaan ottaen aivan pidä paikkaansa etteikö tämä ja kolmannenkymmenennenneljännen pykälän muutosesitys olisi herättänyt keskustelua jo siellä edellisellä kierroksella vuonna kaksituhattaseitsemäntoista talousvaliokunta on maaliskuussa kaksituhattaseitsemäntoista silloin edellisen esityksen aikaan kuullut muun muassa lapin ely keskusta joka jo silloin otti esille että ehdotetun kolmannenkymmenennenneljännen pykälän perustelut jättävät avoimeksi sen miten säännös parantaisi lupakäsittelyä tai jouduttaisi lupa asiaa millä tätä lakiesitystä perusteltiin ja ely keskus lausui lisäksi että kun kaivoslain mukainen toiminta kohdistuu natura kaksituhatta alueelle ja muille luonnonsuojelualueille merkitsee se kaivoslain nojalla annettavassa lupaharkinnassa pakottavan luonnonsuojelusäädännön pakottavan luonnonsuojelusäädännön huomioon ottamista ja ely keskus lisäksi huomautti että luonnonsuojelulain mukainen natura kaksituhatta arviointi ja lausuntomenettely voi päätyä myös johtopäätökseen jonka mukaan kaivoslain mukainen hanke heikentää merkittävästi natura alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja jolloin kaivoshanke voisi toteutua vain poikkeuslupamenettelyn turvin kyllä nämä asiat nousivat esille jo silloin kaksituhattaseitsemäntoista sen edellisen lakiesityksen tässä ollessa

tämä lakiesitys on omiaan myös heikentämään yleistä luottamusta kaivostoimintaan ja siihen sovellettaviin ympäristömenettelyihin ja luulisi ettei tällainen ole kenenkään tavoitteena jos halutaan kestävää kaivostoimintaa tässä yhteiskunnassa ylläpitää siis mikäli kaivoslainsäädäntöön ei haluta tehdä heikennyksiä ympäristönsuojelun kuntien maanomistajien ja muiden asianosaisten sekä yhteisöjen aseman kannalta niin tämä hallituksen esitys tulisi kokonaisuudessaan hylätä

arvoisa puhemies on varmasti tosi että tämä hallituksen esitys kymmenen kautta kaksituhattaseitsemäntoista johon nämä pykälämuutokset alun perin sisältyivät varmaan herätti keskustelua mutta se pitää paikkansa että yksimielisesti se ponsi kuitenkin hyväksyttiin että tuokaa nämä kaksi pykälää tänne ja sen takia en soimaisi niin kuin edellä totesin hallitusta siitä että se toimii niin kuin eduskunta on velvoittanut päinvastoin monestihan hallitusta voidaan arvostella siitä että se ei tuo vaikka eduskunta on edellyttänyt haluaisin kuitenkin jatkaa tuosta edustaja hassin puheenvuorosta minusta siinä oli ihan hyvää ajatusta siitä että tätä etuoikeutta voidaan turvata myös muulla tavalla nyt on ilmeisen selvää että seuraavissa hallitusneuvotteluissa näistä kysymyksistä keskustellaan ja varmasti jotain hallitusohjelmaan kirjataan jos tehdään muutoksia vaikkapa näihinkin pykäliin niin yksi vaihtoehto olisi se kun me tiedämme että malminetsintä on paitsi erittäin paljon pääomia vaativaa toimintaa myös hyvin paljon aikaa vievää toimintaa ja meillä on tällä hetkellä tilanne että myönnetään tietyissä vuosijaksoissa neljä vuotta kolme vuotta kolme vuotta kolme vuotta ja kaksi vuotta eli yhteensä siinä tulee viisitoista vuotta että voisi harkita sitäkin onko kaikkien osapuolten kannalta järkevää että malminetsintälupa olisikin jaksotettu vaikkapa viisi viisi ja viisi jolloin ei tarvitsisi asianomistajien jatkuvasti olla varpaillaan toisaalta sitten voitaisiin myöntää tavallaan harkinnan jälkeen perustellusta syystä myös jatkoaikaa ja se voisi perustua esimerkiksi siihen että ehditään tehdä valmiiksi nämä yva prosessit ennen kuin tarvitsee jättää kaivoslupahakemus sillä tavalla malminetsijä joka usein on käyttänyt siihen kenties kymmeniä miljoonia säilyttäisi sen etuoikeuden muihin toimijoihin verrattuna tätä kautta eli minustakin tämmöinen muutos ihan hyvin voitaisiin tehdä ja saavuttaa sitä kautta myös saman tyyppinen tila mitä tässä nyt tavoitellaan en lähtisi kuitenkaan liioittelemaan tämän esityksen ympäristövaikutuksia tai tai muita vaikutuksia vaikka kävisi niin että hakemuksen yhteydessä jätetään kuten edustaja hassi totesi tietyn mallin mukainen toteutustapa silloin kun yva saatetaan loppuun ja tulee eri vaihtoehtoja niin kuulemisessa tuli hyvin selvästi esiin myös ympäristöministeriön edustajat sen vahvistivat että mikään ei tietenkään estä että että sitä hakemusta tältä osin täydennetään tai muutetaan jotta saadaan ne kaikista tuoreimmat yvaan ja kuulemiseenkin liittyvät tiedot hyödynnettyä siinä hakemuksessa ja lopullisessa hakemuksessa ja sekin pitää muistaa että ennen kuin mitään lupaa myönnetään niin kaikki yva prosessit kuulemisprosessit kaikki pitää olla aivan asianmukaisesti käyty läpi eikä tällä ole mitään vaikutusta sinänsä niitten sisältöön

arvoisa puhemies tässähän kuulostaa siltä että jos tämä hallituksen esitys vedettäisiin pois ja hylättäisiin niin voitaisiin saada yhteistyössä semmoinen kompromissiesitys aikaan pyrkien samoihin tavoitteisiin mutta sellaisella hyväksyttävällä tavalla ja eri tahoja etukäteen kuullen merkittävä ero nyt tämän hallituksen esityksen ja yva lain tavoitteiden suhteen liittyy tuohon yva lain viidenteentoista pykälään jossa todetaan että keskeisenä tavoitteena on että arviointimenettely on toteutettava suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna sehän tässä nyt juuri muuttuisi mitä tulee tähän eduskunnan yksimieliseen lausumaan on aivan totta että näin on tapahtunut minun mielestäni tässä keskustelussa kukaan ole sitä nyt kyseenalaistanut tai soimannut hallitusta siitä että on toiminut sen eduskunnan lausuman mukaisesti vaan on kritisoitu sitä miten näitten kahden pykälän lakimuutosesitys on valmisteltu ja miten niiden vaikutukset on otettu huomioon ja millä tavalla näitä lakimuutoksia on perusteltu kun niissä kaikissa kohdissa on todettu asiantuntijalausunnoissakin olleen merkittäviä puutteita

arvoisa puhemies varmasti on niin että tästä voisi löytyä yhteinenkin malli mutta me olemme prosessin siinä vaiheessa että hallitus on noudattanut eduskunnan tahtotilaa yksimielistä tahtotilaa tuonut juuri sen sisältöisenä ne pykälät mitä eduskunta edellytti siinä ponnnessa ja jokainen ymmärtää että tässä vaiheessahan ei tietenkään muutoksia voi tehdä tämä on mennyt valiokuntaprosessin läpi näen itse niin että vaikka tämä hyväksyttäisiin ja kun tämä tullaan hyväksymään tässä eduskunnassa mitä suurimmalla todennäköisyydellä niin mitään ongelmaa ja vahinkoahan tästä ei aiheudu sitten kun tarkastellaan laajemmin muutosta kaivoksia lukien se että täsmäkorjauksia varmasti tullaan tekemään kaivoslakiin niin tässä yhteydessä voi varmasti hyvinkin miettiä tätä millä erilaisilla välineillä pystyttäisiin tämä järkevä tavoite eli nimenomaan tämän etuoikeiden saaminen turvaamaan ehkä paremmin jos halutaan että että tämä voi sanoa luvan saaminen tai lupahakemuksen jättäminen ennen yva prosessin loppuun saattamista poistetaan tästä se on tunnustettava että kyllähän tässä on se tietty ristiriita kun meillä on täällä meneillään prosesseja jotka tähtäävät tähän yhden luukun periaatteeseen ja näitten lupaprosessien yhdistämiseen siten että meillä pystyttäisiin tekemään yhdessä prosessissa esimerkiksi kaikkien sitä hanketta koskevien laista tulevien tulevien kuulemisten suorittaminen ja tämähän olisi järkevää kaikkein kannalta myös alueen asukkaiden kannalta että heille tämä prosessi ei olisi liian monitahoinen ja monimutkainen ja että kaikki tietäisivät että tässä vaiheessa pystyy lausumaan kaikkiin näihin yhtä aikaa eikä niin että että vaikkapa lähialueen asukkaat joutuvat jatkuvasti olemaan varpaillaan ja eri prosesseihin käyttämään aikaa näyttäisi siltä että voisi olla yhteinen tavoite että tässäkin on hyvä edetä ja tämän kanssa tässä kyllä on pieni ristiriita ja tämä on tunnustettava

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt talousvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä nyt päätetään eduskunnan lausumista

puhemies käsittelyssä oleva ei myytävänä kansalaisaloite on erittäin tervetullut ja erittäin tärkeä ja on hienoa että aloite on saanut eduskunnassa arvolleen sopivan käsittelyn ja positiivisen vastaanoton vaikka aloite teknisesti hylätään niin sen sisältö etenee lausumien kautta joista joista nyt päätetään lausumat velvoittavat tulevan hallituksen toimintaan ja tarpeellisiin lakimuutoksiin jotta aloitteen sisältö etenisi arvoisa puhemies kukaan ei suomessa saa olla myytävänä ja ihmisellä tulee olla oikeus ja mahdollisuus päättää omista elämänmittaisista palveluistaan ja omasta asumisestaan vammaisten vammaisten elämänmittaisten palveluiden kilpailuttaminen pitääkin lopettaa kilpailuttamalla hankkiminen jättää ihmisen oikeussuojakeinojen ulkopuolelle kaupankäynnin kohteeksi vaille omaa osallisuutta ja vaille riittäviä vaikutusmahdollisuuksia kilpailuttaminen tulisi siis lopettaa mutta kilpailuttaminen ei ratkea sillä että vammaisten elinikäisiä palveluita rajattaisiin hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle se ainoastaan tekisi näistä kilpailuttamisista sitten laittomia kilpailutus tulee kieltää muuttamalla muuttamalla sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöä sillä tavalla että todetaan että nämä palvelut järjestetään muulla tavalla kuin kilpailuttamalla sinänsä eu sääntelyn puolesta on selvää että jos näitä palveluita kilpailutetaan niin silloin se täytyy tehdä hankintalain joka perustuu hankintadirektiiviin mukaisesti mutta jäsenmailla ei ole mitään pakkoa järjestää näitä palveluita nimenomaan kilpailuttamalla joten tämän aloitteen tavoite voidaan saavuttaa muuttamalla lakeja vaikka tämä esitetty hankintalain muutos ei sinänsä olekaan se tapa arvoisa puhemies jo nykyinen laki kyllä mahdollistaisi kunnille muita tapoja järjestää näitä elinikäisiä välttämättömiä palveluita kuin kilpailutus mutta silti erittäin paljon kunnissa tänä päivänä tehdään hintaa korostavia kilpailutuksia joissa sitten usein laatu kärsii ja joka tapauksessa kun kilpailutusmenettelyllä palveluita hankitaan niin tämä kohteena oleva henkilö jää oikeussuojakeinojen ja osallisuuden ulkopuolelle

puhemies vaikka päätösehdotuksena onkin nyt hieman tylyn kuuloisesti teknisesti ottaen hylätä kansalaisaloite sisältyy silti näihin valiokunnan valmistelemiin ponsilausumiin monta tärkeää asiaa joilla joilla tässä kansalaisaloitteessa esiin tuotuja ongelmia ja epäkohtia lähdettäisiin korjaamaan on sinänsä surullista että näitä asioita ei ole huomioitu aikaisemmin vaikka valiokunta itsekin toteaa muun muassa että suomi on vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifioinut ja tässä sopimuksessa velvoitetaan edistämään henkilöiden täysimääräistä yhdenvertaista osallistumista ja muita asioita toisaalta todetaan myös että perustuslainkin mukaan tällaiset asumiseen liittyvät asiat ovat erityisen suojelunalaisia silti tällaiset epäkohdat ovat edelleen olemassa ja niitä täytyy lähteä kansalaisaloitteen voimalla muuttamaan jollain tavalla se on kyllä surullista surullista kertomaa meidän lainsäädäntöprosessistamme tässä ei ole kysymys minkään lumilingon kilpailuttamisesta kunnan varikolle vaan ihmisten jokapäiväisessä elämässä välttämättömistä palveluista siinä suorastaan perusturvallisuus järkkyy jos näitä palveluita lähdetään kilpailuttamaan ja tarjoajia vaihtamaan mielivaltaisesti nämä asiat olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo aiemmin ja toivottavasti ne nyt hoidetaan mahdollisimman nopeasti tulevan eduskunnan ja hallituksen toimesta
arvoisa puhemies vammaisilla kuten meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään tällä hetkellä tämä oikeus ei toteudu sillä vammaisten elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa on vakavia ongelmia nämä jatkuvat kilpailutukset rikkovat hoidon jatkuvuuden ja kun hinta korostuu laadun kustannuksella eikä edes vammaisilla itsellään ole riittäviä vaikutusmahdollisuuksia näiden palveluiden valinnassa niin seuraus on se että palvelut eivät vastaa tarvetta ja vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja terveys kärsivät siksi on äärimmäisen kansalaisaloite ei myytävänä on ollut täällä meillä käsittelyssä vaikka tätä kansalaisaloiteta nyt ei ei tällaisenaan hyväksytä niin siinä on erittäin tärkeitä nostoja siitä miten meidän tulee toimia jatkossa jotta me voimme korjata tämän ongelman niin että että me pystymme takaamaan myös vammaisille ihmisille sellaiset elämänmittaiset palvelut jotka ovat pitkäkestoisia turvallisia eivätkä aiheuta arkeen jatkuvia muutoksia tämä on on asia joka seuraavassa seuraavassa eduskunnassa tulee viipymättä korjata sillä on aivan aivan selvä se että meidän on varmistettava se että jokaisella vammaisella on oikeus hyviin palveluihin

tämä kansalaisaloite teknisesti sinänsä niin tämä asiasisältö on kuitenkin meille yhteinen ja

kaikki edellä käytetyt puheenvuorot ovat olleet minusta erittäin hyviä on helppo jakaa se ajatus että vaikka

teknisesti ei voidakaan tätä nyt hyväksyä ja tämä hylätään täällä on taustalla erittäin tärkeä ja arvokas ajatus siitä että

ei saa toteuttaa niin että että se vammaisten ihmisten osalta käytännössä tarkoittaisi sitä että koti vaihtuu jatkuvasti ja itse ei pysty vaikuttamaan niihin kysymyksiin tämä tilannehan on usein aivan erilainen näitten henkilöitten osalta kuin muiden henkilöiden osalta he ovat monesti paljon herkempiä

ja silloin kun puhutaan henkilöistä jotka eivät itse kykene puolustamaan omaa etuaan niin näissä tilanteissa itse ainakin lähden siitä että meidän päättäjien pitää tuntea erityistä vastuuta

siitä että paitsi yksittäiset yksittäiset tapaukset myös lainsäädännön luomat rakenteet ovat sellaisia että heidän näkökulmansa heidän elämässään tärkeät asiat ja turvallisuus tulevat riittävästi otetuksi huomioon lainsäädännössä haluan tässä todeta senkin että vaikka nyt täällä raskaassakin eduskuntaprosessissa parhaillaan käsittelyssä oleva sote ja maakuntauudistus sisältää paljon moititun valinnanvapauden niin kyllä siinä on semmoinen erittäin myönteinen piirre että että tällainen kilpailutus poistuisi kyllä sitten jos tämä uudistus saataisiin toteutettua silloin ikääntyvät ihmiset vammaiset heidän omaisensa itse asiassa kaikki jotka palveluita käyttävät pystyisivät paljon paremmin itse vaikuttamaan siihen mikä on se asumisyksikkö ja paikka kaikki pantaisiin samalle viivalle ja ja ne joutuisivat kilpailemaan parhaalla asiakaskokemuksella ja tällöin tässä on kyllä kiistattomia myönteisiä piirteitä voi todeta että tältäkin osin nykysysteemi sisältää ongelmia ja että se mitä on kaavailtu kaikkine haasteineenkin olisi kuitenkin iso edistysaskel nykytilanteesta näiden henkilöiden osalta joita tämä kansalaisaloite koskettaa

arvoisa puhemies valitettavasti en päässyt kansalaisaloitteen ensimmäiseen käsittelyyn mukaan mutta onneksi ehdin vielä saliin sillä tämä on niin merkittävä asia ja tilanne jossa nyt sitten pitkällisen rupeaman jälkeen olemme olen itse toiminut tämän kansalaisaloitteen suojelijana ja tehnyt tehnyt voiko sanoa oikeastaan koko eduskunnassaoloaikani työtä erilaisten vammaisjärjestöjen kanssa ja erilaisten vammaisten perheiden kanssa ja kohdannut niitä arjen tilanteita joihin kilpailuttamiset erityisesti asumispalveluiden osalta ovat vammaisten kohdalla johtaneet nämä tilanteet ovat ovat olleet perheille isoja tragedioita ja huolta on kannettu kannettu tietenkin pysyvän ympäristön ja kodin vaihtumisesta sekä myöskin turvallisuutta tuovien ihmisten ihmisten ja hoitajien vaihtumisesta tämä kansalaisaloite on minusta osoitus myöskin kansalaisaloitteitten voimasta nimittäin tätä asiaa pyrimme hankintalakia uudistettaessa käsittelemään ikään kuin etsimään ratkaisuja miten voitaisiin lainsäädäntöä muuttaa niin että että se ei tapahtuisi mitä mitä käytännössä ympäri suomen suomen näissä kilpailuttamistilanteissa tapahtui no hankintalakia täsmennettiin mutta siitä huolimatta käytännöt ovat edelleen olleet sellaisia että vammaiset ja heidän perheensä päätyivät vammaisjärjestöjen kanssa siihen että tekevät tällaisen kansalaisaloitteen kansalaisaloitteen käsittely otettiin onneksi vakavasti eduskunnassa itse sain olla sosiaali ja terveysvaliokunnassa tekemässä lausuntoa talousvaliokunnalle ja siellä teimme kyllä todella kovasti töitä sen eteen että saimme yksimielisen lausunnon ja merkittävän lausunnon siinä mielessä että vaikka tämä varsinainen kansalaisaloite alun perin tehtiin ikään kuin yhteen lakipykälään toki myöhemmin myöskin tarkennettiin asiaa niin halusimme että nyt tarkastellaan asiaa asiaa laajemmin ja nyt työryhmä aloittaa työskentelynsä miettii mitä erilaisia lainsäädännön muutostarpeita meillä on jotta voisimme vaikuttaa siihen että vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien koti ei olisi kilpailuttamisen alla toistuvasti

puhemies kuten aiemmin tästä asiasta keskusteltaessa annan kiitoksen kohtuullisen kiitoksen hallitukselle tästä esityksestä ja valiokunnalle sen käsittelystä ajallaan toki tämä tulee hieman myöhään kuten nämä muutkin tämän saman saman sarjan luvatut lakiesitykset ja ehkä hieman loivana ja keskittyneenä vain välittömään sotilaalliseen ja rajaturvallisuuteen mutta tulee kuitenkin mielestäni on oikein vaatia suomelle lojaalisuutta noin laajemmaltikin kaksoiskansalaisuuden merkitystä ja käsitettä pitäisi tarkastella mielestäni sen ei pitäisi olla saatavissa noin vain ilman perusteita ulkomaalaiselle suomen kansalaisuus ei ole oikeus vaan etuoikeus

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten että puolustusvoimain sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain henkilö ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta yleistä turvallisuutta maanpuolustusta tai suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta puolustusvoimissa kaksoiskansalaisuuden merkitys voi vaihdella sen mukaan minkä valtion kansalaisuudesta on kysymys vastaavia muutoksia esitetään myös maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun lakiin sekä rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin rajavartiolaitoksen sotilasviran ja rajavartijan peruskurssille valittavien opiskelijoiden osalta suomen sotilaalliseen puolustamiseen kuuluvista tehtävistä johtuu että puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävän henkilön on oltava ehdottomasti lojaali suomen valtiota kohtaan nimitettävälle onkin asetettava erityisen korkeat vaatimukset sillä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirkaan nimitettävillä henkilöillä on tehtävissään mahdollisuus päästä kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiin tietoihin turvallisuusselvityslain mukaan ulkomaansidonnaisuuksilla tarkoitetaan henkilön nykyisiä ja aikaisempia kansalaisuuksia toimimista toisen valtion palveluksessa osallistumista elinkeinotoimintaan toisessa valtiossa

minkä valtion kansalaisuudesta turvallisuussäännöissä on kysymys samoin perusteluissa mainitaan että euroopan unionin turvallisuussäännöissä edellytetyn ulkomaansidonnaisuuksien selvittämisen ulkopuolelle jätetään eu kansalaisuus eli tilanteet joissa henkilöllä on toisen jäsenmaan kansalaisuus tämä lähtökohta tulisi pääsääntöisesti ottaa huomioon myös harkittaessa kelpoisuutta sotilasvirkaan perustuslakivaliokunta huomauttaa lausunnossaan että sääntelyn täsmällisyyden kannalta jää jossain määrin epäselväksi millaiset ulkomaansidonnaisuudet

voivat vaarantaa yleistä turvallisuutta suomen kansainvälisiä suhteita tai palvelusturvallisuutta mietinnössä on todettu ettei etukäteen ole mahdollista tyhjentävästi määritellä millaiset ulkomaansidonnaisuudet vaarantavat suojeltavia etuja merkitystä voi olla sillä tunnustaako toinen valtio kaksoiskansalaisuuden vai ei ja minkälaisia velvoitteita toisen valtion kansalaisuudesta aiheutuu ne voivat olla ristiriidassa henkilön tehtävien kanssa suomessa kyse voi olla myös henkilön omasta turvallisuudesta niin ettei joudu tietämättään painostuksen kohteeksi ja lopuksi arvoisa puhemies täällä valiokunnan näkemyksen mukaan kyse on lopulta valtioiden välisestä eturistiriidasta eikä yksittäisen henkilön luotettavuuteen liittyvästä asiasta liittyvästä asiasta tai sen kyseenalaistamisesta

arvoisa puhemies brexit lähestyy ja eurofederalistien pelko siitä ettei maa nielekään britanniaa sen myötä kasvaa nyt jopa ranskan viime aikoina hiljainen presidentti macron on innostanut vähiä suomalaisia ihailijoitaan brexitin kauhistelulla minkä esimerkin se loisikaan jos eun ulkopuolella voikin pärjätä tämä lakiesitys osaltaan osoittaa että kyllä ne keinot toimia löytyvät myös ilman euta on myös paljon muuta valmistautumista tähän niin sanottuun sopimuksettomaan eroon ja keinot kauppapolitiikan tullipolitiikan ja rajapolitiikan suhteen kyllä tulevat löytymään käytännössä intressit puolustusyhteistyön ja rajan yli käytävän kaupan suhteen ovat liian suuria että viime kädessä tämä niin sanottu eu yhteistyö niitä tulisi suurestikaan horjuttamaan tämä osoittaa että pelottelu brexitillä ja myöhemmillä eu eroilla on täysin turhaa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön kolmekymmentäkahdeksan pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista